on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljäkymmentäkolme

arvoisa puhemies hyvät kollegat täällä on tänään pidetty monta hyvää puheenvuoroa joissa on nostettu esille niitä ongelmia jotka tähän esitykseen liittyvät mitä tulee alueelliseen työnjakoon alueellisen tasa arvon toteutumiseen sekä kielellisten oikeuksien toteutumiseen vasemmistoliiton kanta on että päivystysuudistuksessa palveluiden laadun lisäksi tulee turvata riittävä alueellinen liikkumavara ja riittävät mahdollisuudet alueellisesti sopia tarkoituksenmukaisesta työnjaosta monilla alueilla on luotu hyviä ja kustannustehokkaita tapoja palveluiden järjestämiseen ja näitä ei tule heittää romukoppaan tämän uudistuksen yhteydessä vaan taata alueiden riittävä liikkumavara päättää sairaaloiden sairaaloiden välisestä työnjaosta siksi esitykseen meidän näkemyksemme mukaan olisi pitänyt sisällyttää mahdollisuus poiketa tästä tiukasta kirjatusta linjasta leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävien toimenpiteiden keskittämisen osalta

arvoisa puhemies tämä päivystysuudistus olisi ehdottomasti pitänyt käsitellä vasta siinä vaiheessa kun sote uudistuksen kaikki keskeiset yksityiskohdat ovat selvillä nyt on olemassa todellinen riski että hyvin toimivia julkisia palveluita ajetaan alas yksityisen voitontavoittelun hyödyksi on hyvinkin että julkisten palveluiden keskittäminen johtaa alueellisiin palvelutyhjiöihin joita yksityiset palveluntarjoajat sitten tulevat täyttämään näin voi käydä esimerkiksi jos kirurgisten toimenpiteiden laajan päivystyksen sairaaloihin keskittämisen seurauksena jonot lähtevät kasvuun tässä ensimmäisessä vastalauseessa todetaan myös hyvin että sosiaali ja terveyspalveluiden valinnanvapauslainsäädännössä tullaan määrittelemään miltä osin esimerkiksi erikoissairaanhoidon kirurgiset toiminnot tulevat yhtiöitettäviksi ja kilpailtujen markkinoiden piiriin hallitus oli luvannut linjata valinnanvapauden sisällöstä marraskuussa mutta koska päätöksenteko on lykkääntynyt meiltä puuttuu edelleen olennainen tieto siitä mikä siitä mikä hallituksen tavoite tältä osin on myöskin tästä syystä koko tämä uudistus olisi pitänyt jättää odottamaan sote uudistuksen tarkempaa valmistelua mekin kannatamme rkpn vastalauseessa esitettyjä muutoksia tähän esitykseen ja mikäli näitä ei hyväksytä tämän esityksen hylkäämistä

arvoisa puhemies on ilmeisesti monelle sydämen asia pyrkiä heikentämään vaasan seudun energiaklusteria ja pohjanmaan vientirannikkoa kun täällä on hyvin porukkaa paikalla

en minäkään haluaisi hoitaa saksankielisiä akuutisti sairaita vaikka osaan prepositiot kuinka hyvin ulkoa arvoisa puhemies pidemmittä puheitta esitän että käsiteltävänä oleva asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

arvoisa puhemies tällainen lainsäädäntötyö on mielestäni kyseenalaista on jopa epäeettistä päättää tällaisella aikataululla näin merkittävästä asiasta näin puutteellisen tiedon varassa tämä asia olisi ollut järkevintä siirtää ensi keväälle kun sote asiat tulevat muutenkin käsittelyyn sillä päivystysuudistus on osa suurempaa sote kokonaisuutta en voi olla kysymättä mistä tämä kiire tulee ja miksi hallitus haluaa jälleen tuoda huonosti valmistellun lakiesityksen tänne päätettäväksi on hyvin keinotekoista liittää tätä asiaa ensi vuoden talousarvion käsittelyyn päivystysuudistus on tärkeä asia ja siksi meidän kansanedustajien velvollisuus on vaatia asialle huolellista ja laaja alaiseen tietoon perustuvaa käsittelyä arvoisa puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta sai perustuslakivaliokunnan lausunnon kahdeksas päivä helmikuuta ja tämän perusteella sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt pykälämuutoksia asian tärkeyden takia perustuslakivaliokunnalla tulee olla mahdollisuus arvioida nämä muutokset ennen kuin lakiesityksen käsittelyä jatketaan siksi kannatan edustaja strandin esitystä asian lähettämisestä perustuslakivaliokunnan

käsittelyyn

arvoisa puhemies ehdotan että hylätään ja lisäksi ehdotan että

eduskunta hyväksyy vastalauseen

mukaisen lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin

arvoisat edustajat siltä varalta kun tässä jaettiin uusi päiväjärjestys että kaikki edustajat eivät vielä tätä uutta päiväjärjestystä ole kerinneet käydä läpi vielä varmemmaksi vakuudeksi toistan että kysymyksessä on hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja tuloverolain sadannenkahdennenkymmenennenseitsemännen d pykälän muuttamisesta ja

ja sivistysvaliokunnan mietinnön seitsemäntoista näiden asioiden toinen käsittely

arvoisa puhemies hallituksen esitys on tietääkseni suurin leikkaus joka tässä maassa on koskaan tehty nykymuotoiseen opintotukeen opintotuen yli sadankahdenkymmenen miljoonan leikkaus on myös suurin yksittäiseen etuuteen kohdistuva leikkaus tällä hallituskaudella yksittäisen opiskelijan kohdalla se tarkoittaa että kuukaudessa on käytettävissä melkein yhdeksänkymmentä euroa vähemmän rahaa se on pienituloiselle ihmiselle todella merkittävä summa kahdeksantoista viiva kaksikymmentäneljä vuotiaat eli opiskelijat ovat jo tällä hetkellä suomen pienituloisin väestöryhmä tämä johtuu pitkälti opintotuen riittämättömästä tasosta tästä huolimatta hallitus on päättänyt kohdistaa juuri tähän joukkoon historiallisen suuren leikkauksen toistan tämän vielä pienellä tuella sinnittelevältä opiskelijalta aiotaan viedä jopa yhdeksänkymmentä euroa kuukaudessa arvoisa puhemies opintorahan leikkauksella on myös kielteisiä koulutuspoliittisia seurauksia niistä huolestuttavin on koulutuksellisen tasa arvon heikkeneminen opintolaina ei tällä hetkellä ole suosittua opiskelijoiden keskuudessa ymmärrettävistä syistä selvitysmies roope uusitalon keväällä julkaisemassa opintotukiraportissa todetaan että kaikista yliopisto opiskelijoista lainaa nosti lukuvuonna kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattakolmetoista vain kahdeksantoista prosenttia opintorahaa saavienkin keskuudessa osuus on alle neljäkymmentä prosenttia vastahakoisuus on täysin ymmärrettävää aikana jolloin työmarkkinoiden rakenteen ja työn luonteen muutos on tuonut epävarmuuden pysyväksi osaksi nuorten suomalaisten elämää korkeakoulututkinto ei enää ole tae työpaikasta tai hyvästä palkasta siksi monet eivät halua kartuttaa merkittävää velkataakkaa jo opiskeluvaiheessa nyt opiskeleva sukupolvi on lapsuudestaan asti saanut kuulla tämänkin salin monien edustajien pitämiä puheenvuoroja suomalaisten pienyrittäjien ja asuntovelallisten kohtalosta yhdeksänkymmentä luvun lamassa lisäksi on jo vuosia tässäkin salissa peloteltu kuinka ylivelkaantuminen saattaa ajaa kokonaisia valtioita ja kansantalouksia polvilleen maksuhäiriömerkintäisiä on tällä hetkellä enemmän kuin yhdeksänkymmentä luvun laman aikana ja erityisesti nuorten maksuhäiriömerkintöjen määrä on ollut kasvussa tämä on se sukupolvi jonka vastuulle leikkausvimmainen hallitus nyt haluaa siirtää velanoton ilmeisesti hallitus arvioi että yksittäisen pienituloisen opiskelijan velkakestävyys on parempi kuin suomen valtion joka tällä hetkellä saa lainaa negatiivisella korolla niin kova on hallituksen halu velkaannuttaa nuorisomme että se on muuttamassa jopa lakia niin että jatkossa lainaa voidaan myöntää myös useita maksuhäiriömerkintöjä saaneille nuorille sen sijaan että nuorten toimeentulo taattaisiin sosiaaliturvan muodossa kuten kaikkien muiden kohdalla toimitaan nuoret sysätään yhä voimakkaammin velkapolulle lainaosuuden kasvattamisen vaikutuksista tasa arvoon on syytä olla huolissaan on totta että pohjoismaissa tehdyt tutkimukset eivät suoraan osoita että pienituloisesta taustasta tulevat opiskelijat välttäisivät opintolainaa enemmän kuin muut opiskelijat lainapainotteisen mallin ongelma koulutuksellisen tasa arvon näkökulmasta piilee sen sijaan siinä että eri taustoista tulevilla on erilainen riskinottohalukkuus ja kyky mikä suomeksi sanottuna tarkoittaa että toisille tulee suurempi kynnys hakeutua korkeakouluun kuten selvitysmies uusitalonkin raportissa todetaan voi pelko velkaantumisesta opiskeluaikana olla suurempi pienituloisista perheistä tulevilla opiskelijoilla jotka eivät voi luottaa vanhempien mahdollisuuteen tai halukkuuteen tukea opiskelijoita taloudellisesti siinä tapauksessa että opinnot jäävät kesken tai opintojen menestyksellisen suorittamisen jälkeenkään työllistyminen ei onnistu arvoisat kollegat pyytäisin kiinnittämään huomiota siihen että nyt käsitellään hallituksen esitystä erittäin isoista leikkauksista opintorahaan eli puhutaan historiallisesta heikennyksestä opiskelijoiden toimeentuloon ja tämä yleinen keskustelu täällä vähän häiritsee tätä puheen pitämistä suomessa koulutus on kuten tiedämme jo nyt voimakkaammin periytyvää kuin muissa pohjoismaissa siirtyminen opintotukimalliin jossa opiskelijoiden odotetaan rahoittavan yhä suuremman osan toimeentulostaan itse lainan muodossa uhkaa vahvistaa tätä epätasa arvoista kehitystä entuudestaan arvoisa puhemies opintotuen leikkaaminen pidentää opiskeluaikoja kun opiskelijoiden työnteko lisääntyy entuudestaan elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen arvion mukaan puhuttaisiin vähintään noin kolmesta lisäkuukaudesta tältä osin tämä hallituksen uudistus on ristiriidassa hallituksen korkeakoulupoliittisten tavoitteiden kanssa myös säästöt julkistalouteen voivat tämän vuoksi jäädä suunniteltua pienemmiksi opintotuen riittämätön taso on jo nyt yksi keskeisimpiä syitä opiskeluajan työnteolle tuen reaaliarvo on jatkuvasti heikentynyt vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi jolloin nykymuotoiseen opintotukijärjestelmään siirryttiin järjestelmän käyttöönoton jälkeen opintotukeen on käytännössä tehty vain yksi ainoa tasokorotus ja indeksiin tuki sidottiin vasta kaksituhattaneljätoista jo seuraavana vuonna syksyllä kaksituhattaviisitoista sipilän hallitus päätti poistaa indeksisidonnaisuuden on todella ristiriitaista ristiriitaista ja irvokasta että sama hallitus joka vuosi sitten lopetti opintotuen indeksin nyt aikoo sitoa tulorajat indeksiin yksi keskeinen opintoja viivästyttävä tekijä on siis opiskelijoiden työnteko ja nyt työtulot kiinnitetään indeksiin mutta itse opintotukea ei eli ilmeisesti opiskelijoita halutaan kannustaa tekemään lisää työtä ja valmistumaan tämän vuoksi nykyistä hitaammin arvoisa puhemies mittavien koulutusleikkausten lisäksi hallitus kurittaa opiskelijoita anteeksiantamattomalla tavalla lainaosuuden kasvattaminen heikentää koulutuksellista tasa arvoa maksullistaa suomalaisen koulutuksen ja syventää jo valmiiksi pienituloisten nuorten aikuisten taloudellista ahdinkoa siksi kannatan edustaja nylanderin esitystä siitä että tämä hallituksen esitys hylätään
arvoisa puhemies minä myös kannatan edustaja nylanderin tekemää hylkäysesitystä ja lausumaehdotuksia

arvoisa puhemies sanon heti alkuun tärkeimmän asian tästä hallituksen esityksestä ja se on se että tämä opintorahan leikkaus lähes sadalla eurolla kuukaudessa on on ja voi olla merkittävä ongelma koulutuksellisen tasa arvon kannalta opiskelijan oman tai hänen perheensä rahoitusvastuun kasvaessa kasvaa myös sosioekonomisen aseman vaikutus koulutusmahdollisuuksiin ja valintoihin tiedämme että lainanottomahdollisuuksien suhteen opiskelijat ovat todella eriarvoisessa asemassa myös koulutusalansa perusteella monilla epävarman työllisyystilanteen aloilla opintolainan ottaminen on selvästi toisia aloja suurempi riski arvioin näin että kun hallitus on käynyt näitä ohjelmaneuvotteluja se on näkynyt vähän monissa muissakin asioissa niin hallitus ei ei ole varmaan loppuun asti tätäkään

sen sosiaalisia vaikutuksia kyennyt arvioimaan toisena asiana nyt haluaisin korostaa sitä että suomi on ainoa pohjoismaa jossa opiskelijan perheellistymistä ei oteta huomioon opintotuessa opintotuki on myös ainoa suomalaisen syyperusteisen sosiaaliturvajärjestelmän osa jossa perheellisyys ei vaikuta etuuden suuruuteen opintorahan leikkauksen lisäksi merkittävä osa perheellisistä opiskelijoista menettää toimeentulotukituloa opintolainan määrän kasvaessa ja niin kuin täällä jo edustaja li andersson erinomaisessa puheenvuorossaan totesi niin tämä lähes sadankahdenkymmenen miljoonan euron leikkauksien kohdentaminen yhteiskunnan pienituloisimman ryhmän toimeentuloon on lyhytnäköistä politiikkaa nimittäin nykyiselläänkin suurin opintoja hidastava tekijä on opiskelijoiden heikko toimeentulo ja nämä leikkaukset turvasta vain pahentavat asiaa sitten vielä vielä yksi näkökohta tämä kokonaistukiajan leikkaaminen kuudestakymmenestäneljästä opintotukikuukaudesta viiteenkymmeneenneljään kuukauteen rajoittaa erityisesti ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelijoiden mahdollisuuksia opiskella ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa mielestäni tämän kokonaistukiajan leikkaus ei todellakaan noudata bolognan prosessin tavoitteiden henkeä opiskelijoiden liikkuvuuden suhteen eli ammattikorkeakouluopiskelija tässä heikommalle asemalle käymättä nyt näin yösydännä sen enempää näitä ongelmakohtia lävitse jo nämä riittävät siihen että on helppoa välttämätöntä ja tähdellistä tukea kannattaa edustaja nylanderin ehdotusta että ensimmäinen ja toinen lakiesitys hylätään

tuen kuten edustaja gustafssonkin edustaja nylanderin ehdotusta ensimmäinen ja toisen lakiesityksen hylkäämisestä opintorahan leikkaaminen kahdeksallakymmenelläkuudella eurolla kuukaudessa se on iso raha opiskelijalle se tarkoittaa summaa jolla opiskelija voi opiskelijaruokalasta ostaa koko kuukauden aamiaiset ja lounaat

erityisesti tämä opintotukiajan leikkaaminen vaikeuttaa niiden opiskelijoiden asemaa jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon ja ja jatkavat opiskelujaan yliopistossa korostaisin vielä sitä että tämä erityisesti vaikeuttaa perheellisten opiskelijoiden asemaa eikä tämä ole ainoa tässä istunnossa käsiteltävä lakiesitys joka vaikeuttaa perheellisten opiskelijoiden asemaa meillä on nimittäin myöhemmin tällä listalla opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin joka useiden opiskelijoiden kohdalla on myönteinen uudistus mutta joka nimenomaan perheellisten opiskelijoiden elämää vaikeuttaa eli tässä nyt yleisten koulutukseen kohdistuvien leikkauksien ohella nimenomaan perheellisiin opiskelijoihin kohdistuvia tukia leikataan kahdesta kohdasta ja tämä todella toimii vastoin sitä suomalaisessa yhteiskunnassa pitkään omaksuttua ja ja hyväksi havaittua tavoitetta että yhteiskunta pyrkii edistämään sitä että ihmiset opiskelevat aivan riippumatta siitä minkälaisesta perhetaustasta ja mistä päin suomea he ovat mikä on ollut keskeinen syy siihen että suomi on monissa asioissa kuitenkin niin hyvä maa kuin on

puhemies aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut esiin suuri huoli siitä että opintorahan tason pienentyminen nykyisestään vie mahdollisuudet monenlaisten ruoka annosten ostamiseen kuten nyt vihreiden uusin somekampanja kertoo kuitenkaan näissä kampanjoissa ei muisteta kertoa sitä että opiskelijoiden yhteenlaskettu opintotuki ja koko opiskelujen aikainen rahallinen tuki nousee eli käteenjäävä raha useimmilla opiskelijoilla kasvaa ilman opintolainan osuuttakin eli tämä opintolaina on plussaa vielä tähän päälle kun kun opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin tässä

muutoksen yhteydessä myös tästä hallitus päätti niin suurimmalla osalla opiskelijoista tosiaan opiskelujen aikainen tuki nousee ja nimenomaan yksin asuvat pienituloiset voittavat tässä uudistuksessa näin on hallitus toteuttaa tämän opintotukimenot pienenevät mutta opiskelujen aikainen toimeentulo

edustaja jarva ei anna aivan totuudenmukaista kuvaa nyt tästä kokonaisuudesta koska tämän opiskelijoiden siirtämisen yleisen asumistuen piiriin yhteydessä se tarkoittaa myöskin sitä että neljäkymmentätuhatta opiskelijaa kokonaan menettää oikeuden asumisen tukeen minkä lisäksi tämä laskee toimeentulon tasoa perheellisille opiskelijoille joille kuten edustaja gustafsson omassa puheenvuorossaan totesi ei ole suomalaisessa järjestelmässä mitään erillistä tukea tai huoltajakorotusta niin kuin muissa pohjoismaissa

edustaja anderssonin puheenvuoroa myös sillä että nimenomaan asumistukeen liittyen tämä uudistus kuitenkin vähentää asumistukeen oikeutettujen opiskelijoiden määrää kahdellakymmenelläkahdella prosentilla ja ja osan opiskelijoista asumistuki tulee pienenemään ja erityisesti tämä teettää hankaluuksia perheellisille opiskelijoille haluan myös tässä todeta että ei voi antaa tällaista virheellistä kuvaa näitten opiskelijoitten osalta että tämä olisi niin yksiselitteistä kuin

puhemies asumislisän piirissä olevat opiskelijat lasketaan yleisen asumistuen piiriin pääosin ja näin suurimmalla osalla toimeentulo paranee tämä on faktaa mutta totta kai tämän huoltajakorotuksen puutos on negatiivinen asia ja niinpä sivin lausumaehdotuksessa onkin se että hallitus ottaisi huomioon että huoltajakorotus tulisi tulevaisuudessa

arvoisa puhemies vielä näistä perheellisistä opiskelijoista en heihin päässytkään eli todellakin suomessa on tämä tämä ryhmä jätetty tästä sosiaaliturvaosasta eli opiskelijoita tässä ei ole huomioitu ja myöskään muitten pohjoismaitten tapaan ei ole aikaisemmin huolehdittu tästä huoltajakorotuksen lisäämisestä opintotukeen ja tässä yhteydessä tämä on välttämätöntä eli nimenomaan jotta perheelliset opiskelijat voidaan tässä asumistuen muutoksen ja opintotukimuutosten yhteydessä huomioida ja heidän menetyksensä korvata niin tämä huoltajakorotus tulee ottaa osaksi opintotukea ja tähän sivistysvaliokunta otti myönteisen kannan vielä haluaisin tuohon asumistukeen siirtymisestä todeta niitten opiskelijoitten osalta joilla tämä asumisen tuki laskee että he ovat paremmin pärjääviä pariskuntia ihmettelen kyllä että oppositio haluaa nimenomaan nyt hyväosaisia tässä suosia ja tämä ei olisikaan oikein tämä on nimenomaan sosiaalisesti oikeudenmukainen että

esittää että että toivoo parempia aikoja ja silti on nyt sitten suostuttu heikentämään opiskelijoiden taloudellista asemaa näin ei ole mitään

tässä edellä on kerrottu kyllähän tämä leikkaus opintotukeen on historiallisen suuri ja se näkyy kyllä opiskelijoiden kukkarossa todella suurena lovena ja se että myös opintotukikuukausien määrää vähennetään tietää sitä että että yhä useamman on vaikeampi selviytyä opintoajastaan täytyy tehdä töitä entistä enemmän siinä ohella minkä mukaan helposti sitten taas opinnot venyvät vaikka täällä on puhuttu että se että opiskelijat siirretään yleiseen asumistukeen tuo helpotusta monen opiskelijan kohdalla hyvä hyvä näin mutta sinne jää kyllä ryhmiä niin kuin nämä perheelliset opiskelijat joiden asumistuki vain heikkenee tässä on puhuttu että tarvittaisiin huoltajakorotusta no niin varmasti tarvittaisiin ja se että mietinnössä siihen suhtaudutaan myönteisesti ei valitettavasti vielä paranna tämänhetkistä tilannetta jos siihen ei ole budjetoitu vielä euron euroa kannatan tätä edustaja hassin tekemää hylkäysvastalausetta kaksi

arvoisa puhemies täällä on käyty jo perinpohjaisesti läpi se että tämä opintorahan leikkaus on historiallinen näin suurta leikkausta ei aiemmin ole tehty ja että opintotukikuukausien leikkaaminen on sekin myös historiallinen joka uhkaa muodostaa ison loukun opiskelijoille otan esiin ongelman jota täällä on käsitelty vähemmän ensinnäkin opintotukikuukausien rajaus heikentää opiskelijoiden mahdollisuuksia ympärivuotiseen opiskeluun eikä tavoite kolmannen lukukauden käyttöönotosta toteudu tällä tavalla rajaamalla tukikuukausia on se että samalla otetaan käyttöön tuen ehdoissa kahteenkymmeneen opintopisteen raja lukukaudessa tämä on tämä on asia josta pitäisi luopua tuntuu kohtuullisen epäreilulta että jos opiskelija on opiskellut vaikkapa viisi opintopistettä kuukaudessa koko opintojen ajalta mutta sitten tulee yksi lukuvuosi jolloin opintopisteitä kertyykin vaikka ison työn puolesta vain yhdeksäntoista niin tuki lakkautetaan kokonaan ja näin tässä tulee käymään tämä tulee aiheuttamaan vahingollisia loukkuja monille opiskelijoille myös heistä heistä riippumattomista syistä tämän perusteella kannatan sitä että ensimmäinen ja toinen lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies

shanghain yliopistovertailussa sijoitus parani yksitoista sijaa viime vuodesta pohjoismaisten yliopistojen joukossa helsingin yliopisto sijoittui kolmanneksi edellä olivat vain kööpenhaminan yliopisto ja karoliininen instituutti viime vuonna edellä olivat vielä oslon ja uppsalan yliopistot suomi voi todellakin olla ylpeä tasa arvoisesta ja laadukkaasta koulutusjärjestelmästään tämä hallitus uudistaa opintotukilakia pohjoismaista vain islannissa opintotuki on kokonaisuudessaan lainaa onneksi suomessa ei ole norjassa opintotuki myönnetään alkuun lainana mutta opintosuoritusten ja valmistumisen perusteella siitä enintään neljäkymmentä prosenttia muutetaan opintorahaksi tanskassa opintorahaa saa puolestaan selvästi eniten meillä ei ole näyttöä siitä että lainapainotteisempaan suuntaan meneminen aiheuttaisi epätasa arvoa tämän esityksen lainapainotteisempi opintolaina tuskin vähentää nuorten intoa hakea muun muassa lääkikseen siinä mielessä puheet lainapainotteisen tukijärjestelmän riskeistä koulutuspolitiikalle tai demokratiakehitykselle ovat ylimitoitettuja hallituksen esityksessä korkeakouluopiskelijoiden opintorahan taso ehdotetaan yhtenäistettäväksi korkeakouluopiskelijoiden opintoraha laskee kahteensataanviiteenkymmeneen euroon aiemmin se oli kolmesataakolmekymmentäseitsemän euroa ja opintolainan valtiontakauksen maksimimäärä nousee kuuteensataanviiteenkymmeneen euroon aiemmin se oli neljäsataa euroa ja korkeakouluopintojen maksimitukiaika laskee viiteenkymmeneenneljään tukikuukauteen aiemmin kuusikymmentäneljä kuukautta takaisinperittävän opintotuen korotus laskee prosenttiin se oli aiemmin viisitoista prosenttia ja ja tämä on erittäin hyvä asia toinen hyvä asia on se että eri koulutusasteiden opiskelijoiden yhdenvertaisuuden parantamiseksi luovutaan vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien kahdeksantoista ja yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta

arvoisa puhemies pyytäisin edustajilta erityisesti sivistysvaliokunnan jäseniltä tarkkuutta kun viitataan näihin tehtyihin tutkimuksiin ja siihen mitkä ovat tämän lainapainotteisemman opintotuen vaikutukset koulutukselliseen tasa arvoon se mitä siis tiedämme pohjoismaissa tehdyistä tutkimuksista on se että pienituloisesta taustasta tulevat opiskelijat eivät vältä opintolainan nostamista enemmän kuin muut opiskelijat siinä vaiheessa kun ovat jo korkeakoulussa opiskelemassa mutta suurin uhkakuva tässä on se että opintotukijärjestelmän muuttaminen lainapainotteisemmaksi johtaa siihen että pienituloisesta taustasta tulevat opiskelijat eivät enää hakeudu korkeakoulutukseen nykyisessä mittakaavassa minkä pitäisi olla suuri huolenaihe erityisesti suomessa jossa korkeakoulutus jo nyt on kuin muissa pohjoismaissa

arvoisa puhemies näissä muissa pohjoismaissa joissa on enemmän lainapainotteisempi opintotuki kuin suomessa ei ole mitään merkkejä siitä että suositut ammatit ja yliopistot eivät saisi opiskelijoita varmasti kun menemme lainapainotteisempaan suuntaan niin en usko että juristiksi lääkäriksi opettajaksi tai johonkin muuhun ammattiin hakee ihmisiä vähemmän tämä pelottelu on tässä tapauksessa turhaa kysymys ei ole mistään radikaalista muutoksesta vaan me itse asiassa tässä menemme vähän lähemmäksi muita pohjoismaita

arvoisa herra puhemies kuten täällä on todettu niin tällä lakiesityksellä opintotukeen tehdään historiallisen suuria leikkauksia esityksen mukaan opintorahaa tullaan leikkaamaan noin yhdeksälläkymmenellä eurolla se tulee olemaan noin kaksisataaviisikymmentä euroa kuukaudessa tukikuukausia tullaan vähentämään ja tuen ehtoja tiukennetaan sekä hallitus siirtää opiskelijoita entistä enemmän lainapainotteisuuden suuntaan esitys on monella tapaa epäoikeudenmukainen sekä vie monelta opiskelijalta mahdollisuuden

opiskelijat ovat pienituloisia riittävällä toimeentulolla on suuri merkitys opiskelijan arjen opintoihin niiden etenemiseen sekä muuhun elämään jatkuva pohdinta siitä riittävätkö rahat ruokaan asumiseen ja muihin pakollisiin menoihin vaikeuttavat opintojen suorittamista aiheuttavat ylimääräistä stressiä ja ahdistusta sekä pitkittyneinä vaikuttavat myös sairastumiseen sekä syrjäytymiseen

ilman tukea elikkä käytännössä tämä tarkoittaa sitä että kun on menettänyt pisteet ei saa toimeentuloa pitää mennä töihin ja samanaikaisesti kun olet työssä niin pitäisi myös opiskella elikkä tämä hallituksen tekemä esitys siitä että tukikuukausia tullaan vähentämään ja ja tuen ehtoja tullaan tiukentamaan tulee vaikeuttamaan monella tapaa monen opiskelijan jatkosuunnitelmia ja mahdollisuuksia opiskella toimeentulon saamiseksi opiskelijan on oltava siten töissä ja samalla kerrytettävä riittävät opintopisteet jotta saisi jälleen opintorahaa ja voisi keskittyä opintoihin tästä syntyy vaikeasti hallittava oravanpyörä opiskelijat eivät ota mielellään lainaa onkin syytä olettaa että leikkaukset tulevat lisäämään opintotuen takaisinperintöjä joita tehdään nyt jo noin kymmenelle prosentille tuensaajista ehtojen tiukentuessa perinnät voivat synnyttää kierteen joka johtaa vaikeampiin toimeentulo ongelmiin ja opintojen keskeytymisiin erityisen haavoittuvassa asemassa ovat perheelliset opiskelijat jotka ovat jo nykyisessä järjestelmässä jääneet ilman riittävää tukea hallitus perustelee että opiskelijat investoivat lainarahalla itseensä mutta muuttuneessa työelämässä sijoituksen tuotto on kaikkea muuta kuin varma me tiedämme me tiedämme että työelämän epävarmuus on tätä päivää ja tulevaisuutta ja siltä osin opiskelijat eivät mielellään panosta lainarahaan vaan haluaisivat pikemminkin keskittyä opintoihin korkeakoulutettujen työttömyys on noussut sadallaviidelläkymmenellä prosentilla vuoden kaksituhattakahdeksan jälkeen nuoret ovat viisaita ja katsovat opiskelua pitemmälle he haluavat rakentaa itselleen mahdollisimman turvallista tulevaisuutta eivätkä ottaa kannettavakseen yli kahdenkymmenentuhannen euron lainataakkaa jonka maksaminen on heille epävarmaa nykyisessä silpputyöyhteiskunnassa

ne jotka saavat opiskeluunsa vanhempien tukea selviävät kyllä opintojen maksuttomuus ja riittävä opintotuki ovat kuitenkin taanneet myös muille mahdollisuuden korkeakoulutukseen ja sosiaaliseen nousuun pienenä maana suomella ei ole varaa siihen että yksikään nuori jäisi koulutuksen ulkopuolelle toimeentulon riittämättömyyden vuoksi nyt tämä on todellinen riski arvoisa puhemies suomi on ainoa pohjoismaa jossa opiskelijan perheellistymistä ei oteta huomioon opintotuessa suomessa on noin neljäkymmentäviisituhatta perheellistä opiskelijaa heistä noin kuusikymmentä prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella nyt hallitus heikentää heidän asemaansa entisestään hallitus leikkaa siis opintotukea noin kaksikymmentäkahdeksan prosenttia ja pakottaa opiskelijat ottamaan lainaa toimeentulonsa perustan turvaamiseksi tämän seurauksena opiskelijaperheiden köyhyys syvenee entisestään tämä pakottaa perheellisen opiskelijan menemään töihin jolloin riskinä on että hänen opintonsa viivästyvät tai keskeytyvät kokonaan muiden pohjoismaiden opintotuessa on käytössä joko lapsi tai huoltajakohtaiset korotukset suomi on ainoa maa jossa huoltajakorotusta opiskelijaperheille ei ole tästä syystä olen useaan otteeseen esittänytkin sitä että

huoltajakorotus tulisi palauttaa ja työn ansaintarajan helpottamista perheellisille opiskelijoille arvoisa puhemies tässä yhteydessä haluan todeta sen että esitän sosialidemokraattisen vastalauseen yhden mukaisen hylkyesityksen että ensimmäinen ja toinen lakiehdotus hylätään vastalauseen yhtenä mukaisena

arvoisa puhemies kuten edustaja huhtasaari totesi suomessa jokaisella nuorella on mahdollisuus opiskella se on arvokas kullanarvoinen asia aikaisemmin ihan näin ei ollut vaan siihen vaikutti enemmän kuin tänä päivänä esimerkiksi vanhempien tulotaso tässä hallituksen esityksessä yhtenäistetään korkeakouluopiskelijoiden ja ja toisen asteen opiskelijoiden opintotuen tasot esityksessä on paljon positiivista mutta myös miinusmerkkisiä asioita positiivisista vanhempien tulojen vähentävä vaikutus opintorahaan poistuu kahdeksantoista viiva yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta myös tämä sisältää opintolainan valtiontakauksen noston jos opiskelija joutuu maksamaan opintorahaa takaisin koska tulot ovat ylittyneet hyväksytyn rajan korotus lasketaan seitsemään pilkku viiteen prosenttiin asumislisän piirissä olevat opiskelijat lasketaan yleisen asumistuen piiriin pääosin tämä tarkoittaa sitä että suurimmalla osalla tulotaso paranee tällä hallituksen esityksellä tähdätään myös siihen että tutkinto suoritettaisiin tavoite ajassa kuitenkin tähän tukiaikaan sisältyy myös kolmen kuukauden jousto ja harkinnanvarainen tukiajan pidennys säilyy edelleen ja maksimi siinä on yhdeksän kuukautta se on hyvä että se se säilyy lainapainotteisuuden lisääntymistä opiskelussa kritisoitiin monissa asiantuntijalausunnoissa mutta jos me mietimme aikaisempia aikoja lainarahalla opiskelu oli itsestäänselvä asia suurimmalla osalla oli lainaa asumistukia ei ollut eikä opintorahoja tänä päivänä kuitenkin on kuitenkin on opintolainahyvitys opintolainavähennys ja myös valtiontakaus lainassa joka tukee opiskelijaa

haettaessa työpaikkaa tänä päivänä työkokemus katsotaan suureksi plussaksi totta kai siksi pitäisin todella tärkeänä että opiskeluaikana tapahtuvaa ansiorajaa pitäisi nostaa ettei tulisi vuoden lopussa niitä ikäviä yllätyksiä kun ei ole huomattukaan että on tienattu vähän liikaa sen takia tämä ansioraja saisi olla korkeampi maksuhäiriömerkintä ei enää estä valtiontakauksen myöntämistä ja tämähän on erittäin hyvä asia maksuhäiriömerkintöjä on hyvin paljon kyllä nuorilla ja ja on vakava asia että ne ovat lisääntymään päin näin ollen tätä asiaa pitää seurata tarkasti kuten täällä salissa on tullut monasti esille negatiivinen asia tässä esityksessä on tietysti se että perheelliset opiskelijat kuitenkin kärsivät tästä esityksestä koska tämä on otettu tosi tarkasti huomioon sivistysvaliokunnassa myös hallituspuolueiden edustajien taholta tämä lausumaehdotus on erittäin tärkeä tässä mietinnössä siinä ehdotetaan että opintotukeen harkittaisiin huoltajakorotusta kuten tiedämme pohjoismaissa tämä on käytössä ja tämä on todella tarpeellinen myös suomalaisille opiskelijoille jos tässä lopuksi arvoisa puhemies voisi jotain ehdottaa niin jos ajatellaan näitä asumismuotoja mitä on jokaisella on oma pieni soppensa ja asuntonsa niin näitä kimppakämppien rakentamisia voisi ajatella lisättävän huomattavasti näin me pystyisimme vaikuttamaan myös näihin asumiskustannuksiin positiivisesti kiitos

opintososiaalisten etuuksien tarkoitus on tarjota kaikille opiskelijoille mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun jotta tasa arvoiset opiskelumahdollisuudet toteutuisivat tulee opintososiaalisen järjestelmän olla kunnossa ja opintotuen olla indeksiin sidottu jo nykyisellään opintorahan taso on matala ja erityisesti toisen asteen opiskelijan tuki ei riitä turvaamaan perustoimeentuloa jos hallitus pitää opintoaikojen lyhentämistä tavoitteena niin tämä lakiesitys ei sitä tavoitetta kyllä tue yhä useampi opiskelija joutuu menemään töihin ellei hänellä sitten ole varakkaita vanhempia kustantamassa näitä opintoja opintorahan leikkaus ja opintotukikuukausien vähentäminen ovat ovat merkittäviä ongelmia myös koulutuksellisen tasa arvon kannalta opiskelijan oman tai hänen perheensä rahoitusvastuun kasvaessa kasvaa myös sosioekonomisen aseman vaikutus koulutusmahdollisuuksiin ja koulutusvalintoihin helsingin yliopistossa valmistui tänä keväänä väitöskirjatutkimus joka osoitti selkeästi että vanhempien sosioekonominen asema periytyy opiskelussa ja myöskin opiskelijavalinnoissa tämä lainapainotteisuuden lisääminen tulee vähentämään nimenomaan pienituloisten perheiden nuorten opiskelumahdollisuuksia arvoisa puhemies kannatan edustaja kiljusen esittämää vastalausetta yksi ja ja sitä että ensimmäinen ja toinen lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies opintotuen näin merkittävä leikkaus on kohtuuton ja ristiriidassa niiden tavoitteiden kanssa joita opintojen etenemiselle on jo pidemmän aikaa asetettu opiskelijat ovat jo nyt yksi suurimmista pienituloisten ryhmistä ja iso osa opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella opintorahan leikkaaminen reilulla kahdeksallakymmenelläkuudella eurolla kuukaudessa vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden toimeentuloon ja tulee vaikeuttamaan erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla asuvien opiskelijoiden elämää jo tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla asuvien opiskelijoiden opintoraha ja asumislisä menevät kokonaisuudessaan asumisen kustannuksiin opintorahan näin merkittävä leikkaaminen ajaa opiskelijat entistä syvempään ahdinkoon nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen myötä yhä isompi osa opiskelijoista joutuu tekemään opintojen ohella töitä jotta voi maksaa vuokransa ruokansa ja muut välttämättömät elinkustannukset leikkaus on epäoikeudenmukainen ja tulee viivästyttämään opiskelua entisestään opintolainaosuuden kasvattaminen ei helpota opiskelijoiden tilannetta koska suuri osa opiskelijoista ei halua ottaa kymmenientuhansien eurojen velkataakkaa kannettavakseen epävarmojen työmarkkinoiden ja pirstaleisten työurien vuoksi on myös kohtuutonta pakottaa yksilöt nostamaan lainaa perustoimeentulonsa turvaamiseksi erityisen irvokkaan tästä esityksestä tekee se että hallitus on jatkuvasti vedonnut yleisessä talouspolitiikassaan siihen että velkaantumista pitää vähentää samat säännöt siis päde hallituksen politiikassa yksilöihin kuin mistä he valtakunnan talouspolitiikassa puhuvat tutkimusten perusteella kuten täällä on useassa puheenvuorossa tullut esiin tiedetään myös se että opintolainan ottaminen on yhteydessä opiskelijoiden sosioekonomiseen taustaan korkeakoulutuksen periytyvyys on jo tällä hetkellä ongelma ja nyt tätä halutaan pahentaa entisestään siirtymällä siirtymällä lainapainotteisempaan opintotukeen kaikilla aloilla ja korkeakoulututkinnoilla ei ole myöskään odotettavissa korkeaa tulotasoa jolla velan voisi myöhemmin maksaa takaisin arvoisa puhemies viime aikoina on uutisoitu jälleen yhteiskuntamme yhdestä häpeätahrasta eli siitä että monet yhteiskunnan heikompiosaiset on pakotettu leipäjonoihin jotta he tulisivat toimeen ihan tavallisessa arjessaan jonoissa käy entistä enemmän myös perheitä nuoria ja opiskelijoita lainapainotteisuuden kasvattaminen lisää yhteiskunnan eriarvoistumista on selvä askel taaksepäin opintotukijärjestelmässä tämä hallitus on osoittanut opiskelija ja koulutusvihamielisyytensä niillä lukuisilla leikkauksilla joita se on esittänyt ja tehnyt kansanedustajiensa tuella varhaiskasvatukseen koulutukseen osaamiseen ja nyt opintotukeen

arvoisa puhemies tämä hallituksen ajama kahdenkymmenenviiden prosentin leik kaus opintorahaan jatkaa aika totutulla tavalla hallituksen yleistä politiikan linjaa

että parempiosaisille annetaan ja heikompiosaisilta otetaan vaikka kuinka tätä esitystä pyörittelisi niin tosiasia on se että kaiken lainankin jälkeen mitä opiskelija lisää saa ja kun tähän otetaan tämä asumislisän muuttaminen niin erityisesti tämä lyö korville perheellisiä opiskelijoita ja tästä hallitus ei pääse millään tavalla kiemurtelemaan ulos

ja sillä saadaan myös sitten ihmiset ottamaan helpommin sitä lainaa mutta hyvä hallitus ette te ole niitä esityksiä tässä teidän esityksessänne tehneet että älkää alkako hurskastelemaan sillä että muissa pohjoismaissa joku toimii jollakin tavalla kun ehdot ovat aivan erilaiset sen verran luulisi olevan hallituksellakin rehellisyyttä pelissä että todettaisiin että muissa pohjoismaissa kuitenkin opintolainan ehdot ovat paljon paremmat kuin suomessa esimerkiksi ruotsissa

pystytään sitomaan työllistymiseen islannissa se on sidottu jopa palkkasummaan jota opiskelija tulee saamaan sitten sen jälkeen kun työllistyy ja esimerkiksi ruotsissa tätä lainan maksuaikaa voidaan pidentää jopa kuuteenkymmeneen ikävuoteen asti joten on hieman eri asia puhua näistä ehdoista mitä te olette täällä tekemässä kuin sitten

arvoisa herra puhemies pitää ehkä tähän alkuun todeta esimerkiksi edeltäville puhujille räsänen ja marin että voi olla että ensi kaudella te olette hallituspuolueessa ja näitä puheita tutkitaan pitkään sitten katsotaan sitä omaatuntoa ja katsotaan sitä milloinka ne ne tarvittavat sopeutustoimenpiteet piti tehdä että tätä maata ylipäätään reilaan saataisiin ja kyllä se vain niin on että kun tekemättä jättää mitä te viime kaudella teitte tai edustamanne puolue niin nyt näitä ikäviä päätöksiä tehdään suomi pitää saada kääntymään kurssillaan ja näitä näitä opintotukeenkin liittyviä heikennyksiä tässä on opintotukilaki on on käsittelyssä ja tässä ei nyt ihan niin suuresta dramatiikasta kuitenkaan kyse ole kuin mitä tässä nyt opposition rynnistyksellä annetaan ymmärtää yleisen asumistuen piiriin saadaan kuitenkin suuri osa opiskelijoista ja sillä pystytään kompensoimaan näitä näitä tulonmenetyksiä lainaperusteisuus kyllä tulee kasvamaan mutta lainakaan ei ole huono satsaus siinä kun omaa opiskelupaikkaa ja omia opintoja viedään eteenpäin suomessa on hyvä koulutus ja ja valitettavan usein me tuoda sitä arvoa esille mikä mikä koulutustaso suomessa on ja kuinka hyvin me pääsemme siihen kiinni opintotuen opintolainan kautta me pystymme sitten tätä omaa opiskeluamme edesauttamaan huoltajalisä joka mainitaan myös tuossa valiokunnan mietinnössä on kyllä harkittava asia tulevaisuutta varten ja ja se tulee selvittää

puhemies edustaja savolan ei tarvitse odottaa niin kauan että katsoisi seuraavaa hallituskautta te voitte tutustua meidän vaihtoehtobudjettiimme siellä ovat esitykset jotka ovat päinvastaiset hallituksen koulutusleikkauksiin kohden viime hallituskaudella kuten te täällä totesitte että te teette ikäviä ja inhottavia päätöksiä se pitää paikkansa opintotuki sidottiin indeksiin ja nyt te olette tämän indeksisidonnaisuuden jota pitkään opiskelijajärjestöissä ja liikkeissä taisteltiin

onnistuneet onnistuneet jo tässä poistamaan ja nyt te jatkatte tällä linjalla joka kurjistaa kaikista heikompiosaisten asemaa entisestään tämä on teille systemaattista politiikkaa te leikkaatte heikompiosaisilta niin sairailta vanhuksilta opiskelijoilta lapsiperheiltä kuin monilta monilta muiltakin ryhmiltä ja samaan aikaan te teette sellaista talouspolitiikkaa jossa te jaatte kavereillenne etuja ja hyötyä

tässä esityksessä opintotukilain ja tuloverolain muuttamiseksi on monia positiivisia seikkoja vaikka kieltämättä tämä opintorahan pienentäminen on monen opiskelijan kannalta ikävä leikkaus silti asumistuen piiriin siirtäminen kohentaa monen erityisesti yksin asuvan opiskelijan asumiseen käytettävissä olevia tuloja useilla kymmenillä euroilla kuukaudessa ja asumisen tuki säilyykin vähintään samalla tasolla tai jopa nousee kuudellakymmenelläneljällä prosentilla nykyisistä opintotuen asumislisän saajista ja tämä kompensoi hyvin paljolti tätä opintorahan pienenemistä ja saattaa samalla opiskelijat tasavertaiseen asemaan muiden asumiseen tukea saavien henkilöiden kanssa lisäksi tässä esityksessä opintolainahyvitys säilyy nykymuodossaan ja määräajan ja muiden ehtojen täyttyessä saatava hyvitys on erittäin merkittävä summa se on neljäkymmentä prosenttia kaksituhattaviisisataa euroa ylittävän lainaosuuden osalta mielestäni tämä opintolainahyvitys kannustaa valmistumiseen määräajassa ja siten nopeuttaa opiskelua lisäksi opintotuen tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin kuten edustaja elomaa aiemmassa puheenvuorossaan sanoi myös itse toivoisin kieltämättä jatkossa tätäkin reilumpaa korotusta opintotuen tulorajoihin se kannustaisi työhön ja siten parantaisi työelämävalmiuksia jo siinä vaiheessa kun opiskelija valmistuu arvoisa puhemies vielä neljäntenä positiivisena seikkana vanhempien tulot eivät enää jatkossa pienennä itsenäisesti asuvien kahdeksantoista ja ja yhdeksäntoista vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintorahaa ja varsinkin tämä viimeksi mainittu seikka on erittäin hyvä ja vuosikausia odotettu uudistus ja lisää osaltaan opiskelijoiden tasavertaisuutta

tätä edustaja savolan käyttämää puheenvuoroa jossa hän totesi että tämä on tarvittava sopeuttamistoimenpide se on hyvä kysymys onko tämä tarvittava sopeuttamistoimenpide ja onko tosiaankin niin kuin edustaja savola sanoo että rahat on loppu itse olen vertaillut tätä opintorahan sadankahdenkymmenenkahden miljoonan leikkausta yrittäjävähennykseen johon hallituksella riittää rahaa sadankahdenkymmenenkolmen miljoonan edestä eli hallituksella riittää kyllä rahaa antaa hyvätuloisille yrittäjille tällainen rahalahja josta me tiedämme että yli puolet tästä rahasta menee kaikista hyvätuloisimmille henkilöyrittäjille mutta sitten kun puhutaan suomen pienituloisimmasta väestöryhmästä niin ette näe mitään ongelmaa siinä että leikataan opiskelijoiden toimeentuloa jopa melkein satanen kuussa tämä kertoo aika paljon hallituksen arvovalinnoista koska siitähän tässä on kyse eikä siitä että rahat olisivat loppu

kuin sosiaaliturva opiskelijat on ollut ja on jatkossakin ainoa väestöryhmä suomessa jonka oletetaan ottavan lainaa siis itse maksavan rahaa siitä että pystyy turvaamaan perustoimeentulonsa minusta on täysin käsittämätöntä että hallitus nyt ulottaa tämän lainapakon myöskin sellaisille nuorille aikuisille jotka jo valmiiksi ovat syvissä talousvaikeuksissa joilla on useita maksuhäiriömerkintöjä mikä järki siinä on

arvoisa herra puhemies uskon että tässä salissa jaetaan varsin laajasti se näkemys että suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä vahvuuksia on laaja sosiaalinen kierto ja se että vanhempien lompakon paksuus ei määritä sitä millaisen koulutuksen ja tulevaisuuden työuran pystyy rakentamaan se tekijä joka keskeisimmin on tätä ollut mahdollistamassa on nimenomaisesti maksuton koulutus ja jos nyt laitamme tätä keskustelua hieman laajempaan viitekehykseensä niin koulutuksen maksuttomuuteenhan ei olla puuttumassa millään tavalla sen sijaan oma kysymyksensä on se millaisia opintososiaalisia etuuksia ja millaisen opintososiaalisen etuusjärjestelmän puitteissa opiskelijoille on järkevää kulloisessakin yhteiskunnallisessa tilanteessa maksaa on aivan perusteltua että jossain määrin siirrämme meidän opintotukijärjestelmäämme lainapainotteisempaan suuntaan koska se myöskin korostaa opiskelujen luonnetta investointina omaan henkilökohtaiseen tulevaisuuteensa

omaa tulevaisuuden työmarkkina asemaa silloin on syytä kysyä kannattaako pohtia omaa opintosisältöäänkin myöskin hieman toisella tavalla ei ole mitenkään perusteltua että rahoittaisimme ihan koulutusta hyvänsä on pikemminkin järkevää että myös annamme signaalin että opinnot nimenomaisesti ovat investointi tulevaisuuteen ja että on syytäkin harkita mihin opinnoissaan panostaa ja opintosuunnitelman itselleen rakentaa

arvoisa herra puhemies ensiksi haluan ilmoittaa että kannatan edustaja nylanderin esittämää hallituksen ja toisen lakiehdotuksen hylkäämistä ja vastalauseen lausumaehdotusta kristillisdemokraatit ovat jo aiemmin esittäneet aivan oman kannustavan opintotukimallin joka mahdollistaa opiskelun jopa pelkällä opintotuella ilman lainaa siinä ehdotetaan että opintorahaa maksetaan kertyvien opintopisteiden mukaan elikkä kristillisdemokraatit esittävät siis rakentavia vaihtoehtoja oppositiosta osoitamme että pelkän arvostelun sijasta on olemassa vaihtoehtoja kdn malli palkitsee ahkeraa opiskelijaa se kannustaa luomaan kontakteja työelämään yrittäjyyteen ja huomioi perheelliset kannustavan opintorahan malli edellyttää että tehokas opiskelu mahdollistetaan oppilaitoksissa ja opintopolkuja tehostetaan opiskelija voisi päättää opiskeleeko hän nopeutetussa tahdissa tekeekö opintojen loppuvaiheessa opiskelun ohella töitä vai ottaako opintolainaa opintojen loppuvaiheessa on kannustettava luomaan kontakteja työelämään ja tekemään opintojen ohella töitä koska se edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen siksi mallissa esitetään helpotuksia opiskelijoiden työntekomahdollisuuksiin muun muassa sitä että tulorajat eivät koskisi lainkaan yritystuloa lisäksi tulorajat koskevat vain palkkatyötä opintorahakuukausilta palkkatyön tulorajoja voisi nostaa viidelläkymmenellä prosentilla eli hallituksen opintotukileikkauksille on olemassa realistinen vaihtoehto perheellisten opiskelijoiden taloudellinen toimeentulo on usein hyvin tiukka opiskelevat perheet elävät köyhyysrajan alapuolella voi sanoa että he ovat köyhistä köyhimpiä heidän odotetaan nostavan täysimääräisesti opintovelkaa eikä toimeentulotukea myönnetä helposti vaikka kaikki opintovelka nostettaisiin tulotaso jää todella pieneksi opiskelun ja perhe elämän yhdistäminen on tehtävä mahdolliseksi lisäämällä opintorahaan huoltajakorotus väestöliiton perhebarometrin mukaan toteutunut lapsiluku on tänä päivänä keskimäärin yksi kuusikymmentäviisi naista kohden kun se vielä viisi vuotta sitten oli lähes yksi pilkku yhdeksän ja on huomattava että ensisynnyttäjien keski ikä on myös noussut vuosi vuodelta mikä osaltaan selittää ettei perheiden toivoma lapsiluku toteudu nykyisinhän ensimmäinen lapsi saadaan keskimäärin vuotiaana ja koulutetut pääkaupunkiseudulla asuvat naiset saavat ensimmäinen lapsensa keskimäärin kolmekymmentäneljä viiva kolmekymmentäviisi vuotiaana noin kymmenen vuotta hedelmällisimmän iän jälkeen tämä ei ole mikään ihme sillä opiskelun ja perheen yhdistäminen on tehty suomessa varsin vaikeaksi kristillisdemokraatit ovat jättäneet lakialoitteen jonka avulla voitaisiin helpottaa perheellisten opiskelijoiden elämäntilannetta tässä lakialoitteessa satayksi kautta esitetään että opiskeleville alaikäisen lapsen huoltajille maksetaan opintorahakuukausilta kahdensadan euron huoltajalisä huoltajalisä maksetaan jokaiselle lapsen huoltajana toimivalle ja opintorahaa nostavalle opiskelijalle mikäli molemmat vanhemmat ovat opiskelijoita molemmat saavat huoltajalisän lisäksi esitetään että opiskelijan opintorahan määrää laskettaessa ei oteta huomioon opiskelijan vanhempien tuloja jos opiskelija on on oikeutettu opintorahan huoltajalisään oli ilo nähdä valiokunnan lausumaehdotus jossa todetaan että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto harkitsee opintotukeen huoltajakorotusta sanomme kuitenkin että harkinta ei riitä vaan huoltajakorotus on myös tehtävä

arvoisa puhemies täällä on nyt käyty ihan hyvää keskustelua ja yleiseen asumistukeen siirtymisestä ja tosiaan tästä opintotuen kehittämisestä harmi vain että tätä virheellistä tietoa täällä edelleen jaetaan siitä että opiskelijoitten tulotaso olisi pienenemässä näitten esitysten myötä opiskelija saa nyt noin reilut yhdeksänsataa euroa tätä opintotukea ja hänen opintotuen tasonsahan nousee nyt tuhanteensataan euroon näitten päätösten myötä

euron leikkauksista huolimatta yleinen asumistuki nousee monilla yhdeksänkymmentä viiva kaksisataa euroa eli tämä kattaa tämän opintorahan leikkauksen lisäksi opintolainan osuus nousee neljästäsadasta eurosta kuuteensataanviiteenkymmeneen euroon kuukaudessa opintolainaa ei ole pakko nostaa jos sitä ei tarvitse se on mahdollista nostaa ja sillä tavalla välttää esimerkiksi työssäkäynti opiskelujen aikana jolloin tämä täysipäiväinen keskittyminen on paremmin mahdollista edelleen on todettava pohjoismaitten osalta että suomessa näittenkin hallituksen esittämien muutosten jälkeen jotka toivottavasti eduskunta hyväksyy edelleenkin suomessa on vähemmän opintolainapainotteinen järjestelmä kuin muissa pohjoismaissa ja edelleen on myös todettava perheellisten opiskelijoitten osalta että kyllä sivistysvaliokunta vahvasti haluaa viedä eteenpäin tätä huoltajakorotusta ja esimerkiksi oma puolueeni hallituspuolue keskusta on vahvasti puhunut huoltajakorotuksen puolesta en usko että sitä nyt kovinkaan moni vastustaa ja ja on välttämätöntä että vietäisiin sitä eteenpäin toivomme että opetusministeri esittää nyt sitä että tämä huoltajakorotus palautetaan osaksi

puhemies edustaja rydman viittasi täällä siihen kuten monet hallituspuolueiden edustajat ovat viitanneet että opintolaina pitää kokea investointina tulevaisuuteen ja sen takia on perusteltua

silloin on täysin kohtuutonta laittaa opiskelijat tilanteeseen jossa he joutuvat pahimmillaan nostamaan kymmeniätuhansia euroja opintolainaa vain maksaakseen ruokansa vuokransa pakolliset elinkustannuksensa tämä ei ole ainakaan se yhteiskunta minkä minä haluan meillä on nykyisessäkin opintotukijärjestelmässä ongelmia ja nykyisessäkin opiskelussa ongelmia ja näistä kaksi keskeistä ovat seuraavat opintoaikojen pituus opintoaikaa ollaan koko ajan haluttu haluttu lyhentää joten tämänkaltaiset kiristykset eivät palvele sitä tarkoitusta päinvastoin tämä johtaa siihen että opintoajat entisestään pitenevät koska ihmisten opiskelijoiden pitää käydä samaan aikaan töissä jotta he tulevat toimeen toinen ongelma on korkeakoulutuksen periytyvyys tämäkään ei ole asia jota tällä esityksellä voidaan korjata päinvastoin tämä pahentaa entisestään korkeakoulutuksen periytyvyyttä koska sosioekonominen tausta vaikuttaa siihen uskaltaako nostaa lainaa vai ei se vaikuttaa niihin valintoihin jo siinä vaiheessa kun haetaan korkeakouluun

se ihminen ottaa sitä lainaa ja kun nyt verrataan suomalaisessa keskustelussa paljon muihin pohjoismaihin niin haluan edelleen korostaa että muissa pohjoismaissa ehdot lainan ottamiseen ovat paljon paremmat kuin suomessa joten on aivan ymmärrettävää että siellä lainaa myös enemmän käytetään on aivan selvää että mikäli suomessakin lainan takaisinmaksu sidottaisiin tarkemmin opiskelijan valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen siihen tehtäisiin erilaisia muita tukielementtejä ja lisättäisiin sosiaalista ulottuvuutta niin varmasti myös lainankäyttö suomessa lisääntyisi mutta näitä syystä tai toisesta hallitus ei ole tekemässä sitten kun täällä kyseltiin muuttuvatko puheet täällä kausien välillä niin muistuttaisin nyt kuitenkin siitä että ennen vaaleja opiskelijaliike jokaiselta puolueelta kysyi kantaa siihen tuleeko opintotuen säilyä edelleen opintorahapainotteisena ja nyt täältä katsoisin että kaikki hallituspuolueet keskusta kokoomus ja perussuomalaiset ovat vastanneet ihan yksikantaan kyllä

herra puhemies itsekin oikeastaan pyysin puheenvuoron siinä vaiheessa kun edustaja rydman puhui tästä koulutukseen investoinnista ja antoi sille sitten tukeansa minkä takia laina on hänen mielestään järkevää mutta on on selvää että koulutus on aina investointi varhaiskasvatuskin on investointi se on investointi siihen ihmiseen ja ihmisen osaamiseen ja elämään mutta se ei tarkoita sitä että se olisi samanlainen investointi joka joka voitaisiin voisiko sanoa ulosmitata rahalla vaan vaan kyse on ihmisen osaamisesta elämisen mahdollisuuksista ja siitä että ihmisellä on paremmat edellytykset työllistyä samanaikaisesti meidän pitää myös tunnistaa se että meidän työelämämme on muuttunut hyvin vahvasti siitä kun esimerkiksi itse opiskelin ja otin opintolainaa ja maksoin opintolainani pois valmistuin sosiaalityöntekijäksi ja olen aina ollut töissä minun ei ole tarvinnut pelätä sitä että olisin jäänyt työttömäksi mutta tänä päivänä meidän nuorten korkeakouluopiskelijoittemme työttömyys on kasvanut sadallaviidelläkymmenellä prosentilla vuodesta kaksituhattakahdeksan on täysin selvää että nuoret haluavat opintojensa jälkeen rakentaa perhe elämää olla työssä eivätkä heti välittömästi ruveta maksamaan opintolainaa siinä mielessä kun miettii että opiskelijat ovat ainoa väestöryhmä jonka jonka on otettava lainaa ihan peruselämään ruokaan asumiseen vaatetukseen ja myös siihen koulunkäyntiin opiskelun käyntiin sen takia minun mielestäni meidän pitäisi pikemminkin kehittää opintotukea siihen suuntaan että se ei olisi lainapainotteinen mutta se olisi yksi mahdollisuus että opiskelijoilla olisi riittävä toimeentulo jotta he valmistuisivat tavoiteajassa ja sitä kautta pääsisivät työmarkkinoille

herra puhemies edustaja kiljunen ymmärsi hieman paremmin puheenvuoroni sisällön kuin edustaja marin aiemmin nimenomaisesti näin kyse kun puhutaan opiskelun luonteesta investointina ei suinkaan ole pelkästään näistä opintososiaalisista etuuksista tai mahdollisesta lainapainotteisuudesta vaan itse asiassa investointina on järkevää perusteltua nähdä pelkästään jo se ajankäyttö erinäköiset muut

on nyt syytä kuitenkin ottaa mukaan mittasuhteet kyse ei suinkaan ole siitä että ketään oltaisiin pakottamassa ottamaan lainaa tai että laina edes määrittäisi välttämättä pääosaa siitä tulotasosta joka opiskelijalla on sellaisessakaan tapauksessa että hän ei käy töissä tässä on tietty painopisteen muutos kyseessä tämä painopisteen muutos on kyllä minun nähdäkseni varsin perusteltu jotta voimme myöskin selvästi valtiovallan taholta muodostaa sellaisia kannusteita jotka johtavat siihen että opiskelija myöskin tarkkaan harkitsee

on ollut todella paljon esillä ja se on todella perusteltu ja myös perussuomalaiset tulevat ajamaan voimakkaasti tätä huoltajakorotusta ja puoltavat sitä tässä on vähän samaa samaa asiaa kun ajatellaan pohjoismaita kuin lainauskorvauksissa ne olivat myös todella minimaaliset eivätkä ollenkaan pohjoismaiden tasolla tämä hallitus lopullisesti nosti lainauskorvaukset niin että nyt alkaa olla jo pohjoismainen taso myös siinä sitten pitää huomioida se että meidän opetuksemme täällä suomessa on hyvin korkeatasoista ja koulutus on maksutonta se on todella tärkeää ja sen pitää jatkossakin olla lukukausimaksuja ei ole kaavailtu turha pelotella opposition taholta eu ja eta maiden ulkopuolisille on lukukausimaksut asetettu ja se on ihan oikea toimenpide ollut

joka koituu pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi niin ihmettelen kyllä että vasemmistoliitto on tätä yrittäjävähennystä vastaan ainakin puheissaan

arvoisa puhemies nämä opintolainaan liittyvät esimerkiksi opintolainan vähennys joka on kannustanut opintolainan ottamiseen opiskelijat ovat ottaneet enemmän opintolainaa sen myötä nämä elementithän myöskin säilyvät toki jos oppositiosta tulee hyviä esityksiä miten opintolainaa voidaan kannustaa ottamaan enemmän niin ilman muuta niitä voidaan käsitellä mutta nämä tosiaan eivät ole muuttumassa mitenkään radikaalisti uuden esityksen myötä minä olen kyllä itse todella iloinen siitä että opiskelijoitten tulotaso tulee nousemaan jatkossa ja että asumisen kasvun myötä nimenomaan se kohdistetaan nyt vähävaraisemmille pienituloisille yksin asuville opiskelijoille täysin siis sosiaalisesti oikeudenmukaisempi malli ja niiltä tuki vähenee erityisesti pariskunnilta joilla on yhteenlasketut tulot sellaiset että he eivät tarvitse sitä tukea niin paljon minusta on hyvä että nimenomaan pienituloisia tässä mallissa suositaan ja parempituloiset saavat sitten pärjätä vähemmällä tuella jatkossa minusta tämä on oikea malli myöskin opiskelijat tulevat nyt tasavertaisempaan asemaan muitten väestöryhmien kanssa tämän yleisen asumistuen myötä

on myös ikävää että annetaan sellainen mielikuva että jos opposition esitykset menisivät läpi ja nämä esitykset kaatuisivat niin jotenkin opiskelijoitten tilanne paranisi paranisi heillähän säilyisi tämä sama tulotaso niin kuin nytkin on eikä nimenomaan nousisi opintotuen taso ensi vuonna ikävä että tällaista

puheenvuorossanne sanoitte minä ymmärsin sen niin ja edelleen ymmärrän niin että te viittasitte siihen että tämä lainapainotteisuus on perusteltu siitä syystä että opiskelija voi itse katsoa että sen lainan nosto omaan elämiseen on investointi tulevaisuuteen ja tähän sitten argumentoin siten että on aivan eri jos valmistuu juristiksi tai lääkäriksi kuin pienipalkkaisiin ammatteihin eli se investointi ja riski on erilaisille opiskelijoille hyvin erilainen minun mielestäni se on kohtuutonta että tulevaisuudessa pienipalkkaiset henkilöt joutuvat maksamaan takaisin todella merkittävää opintolainaa jonka he siis joutuvat nostamaan sen takia että ei riitä elämiseen toinen ongelma on sosioekonominen tausta johon tämä kysymys vahvasti liittyy tälläkin hetkellä eli korkeakoulutus periytyy ja vähävaraisista perheistä tulevat nuoret eivät uskalla ottaa lainaa koska he eivät voi olla varmoja siitä pystyvätkö pystyvätkö he sitten myöhemmin sen lainan maksamaan takaisin ja tämä asettaa tosiasiallisesti nämä ihmiset sellaiseen tilanteeseen ja sellaisen valinnan eteen niiden muiden syiden lisäksi joita tällä hetkellä on siihen että korkeakouluun harvemmin hakeutuvat ja pääsevät ne keiden vanhemmat tai perheet eivät ole korkeakoulutetusta taustasta

todellisuudessa jossa sillä rahalla ihan oikeasti on paljon merkitystä esimerkiksi itse tulen vähävaraisesta perhetaustasta ja olen perheeni ensimmäinen korkeakouluun päätynyt ja näen hyvin että tässä yhteiskunnassa on esteitä tällaisista taustoista tuleville nuorille ja raha on merkittävä este ja sen takia en haluaisi että nyt entisestään näitä muureja rakennetaan näiden nuorten elämänpolulle vaan niitä pitäisi purkaa

kuuluu osana siihen investointiin mutta tuossa edellisessä puheenvuorossani halusin juuri täsmentää että tämä ei ole suinkaan ainut osa sitä ilmiötä josta voidaan puhua investointina opintojen muodossa omaan tulevaisuuteen tässä kannattaa kyllä nyt edelleenkin laittaa hieman perspektiiviin sitä sitä mistä tässä nyt oikeastaan on kyse eli opintoraha ei ole sinänsä katoamassa mihinkään

tukee sitä perustavoitetta että opiskelijat valmistuvat mahdollisesti hieman nopeammin ja joka tapauksessa myöskin harkitsevat opintojen relevanttiutta tulevan työurakehityksensä kannalta
arvoisa puhemies

kristillisdemokraateilla ei ole sivistysvaliokunnassa omaa edustajaa mutta lähimpänä näistä vastalauseista on tämä rkpn vastalause kaksi jo meidän edustajamme täällä salissa ovat kertoneet että sitä tuemme niin näitten lakiehdotusten hylkäysten osalta kuin myöskin tämän lausumaehdotuksen osalta on tärkeää pohdiskella millä tavalla tämä opiskelijan toimeentulo tulisi opintojen aikana rakentaa ja tämä hallituksen esitys lähtee selvästi viemään tätä rahoitusta siihen suuntaan että opiskelijan tulee ottaa yhä enemmän lainaa ja että tämä opintorahan osuus pienenee tässä on se ongelma että vaikka ajateltaisiin näin että tämä on investointi omaan tulevaisuuteen niin meillä on kuitenkin hyvin erilaiset työllistymismahdollisuudet kun sitten opiskelija valmistuu ja tietenkin myöskin eri alojen palkkatasot ovat hyvin erilaiset ja siinä mielessä tällainen voisiko sanoa runsaaseen lainanottoon kannustava malli ei ei minun mielestäni ole vastuullista valtion taholta nuorella saattaa siinä vaiheessa kun hän valmistuu ammattiin ja työnäkymistä ei ole tietoakaan olla useitten tuhansien eurojen opintolainat niskassaan

ja täällä on jo monessa puheenvuorossa ja itse asiassa tuossa valiokunnan mietinnössäkin todettu että olisi tärkeää saada tämä perheellisten opiskelijoitten tuki aikaiseksi mielellään odotamme sitä että kun kristillisdemokraatit vaihtoehtobudjetissaan esittävät sitä omaa mallia jossa kaksikymmentä miljoonaa tähän on varattu noin kaksisataa euroa per kuukausi per opiskelija niin tällä tavalla sitten hallituspuolueista tukea myöskin tälle tulee

myös tähän asiaan liittyy vahva arvolataus niin kuin täällä on moni todennut on kumma juttu että monia näitä leikkauksia perustellaan sillä että yksinkertaisesti isänmaalla ei ole rahaa mutta sitten kun katsoo hallituksen monia muita esityksiä niin niihin näyttääkin rahaa löytyvän ja tässähän kysymys on nimenomaan arvovalinnoista kenelle sitä tukea halutaan kohdentaa annetaanko tänne tulodesiilien yläpäähän vai sitten tulodesiilien alapäähän ja hallitus on valinnut sen linjan että tukea annetaan enemmän tulodesiilien yläpäähän

olisin tässä viimeisessä puheenvuorossani kiinnittänyt vielä huomiota siihen positiiviseen asiaan että kun niin valiokunnan mietinnössä kuin myös sitten täällä keskustelussa on vahva tuki tullut tälle perheellisten opiskelijoiden aseman parantamiselle ja tälle huoltajakorotukselle jota täällä on keskusta ilmoittanut kannattavansa perussuomalaiset ovat ilmoittaneet kannattavansa ja kokoomuskin käsittääkseni on ainakin ennen vaaleja kannattanut tätä huoltajakorotusta ja kun se on nyt täällä valiokunnan mietinnössäkin ja sitten tulee olemaan siinä päätöksessä niin voiko tästä nyt vetää sellaisia johtopäätöksiä että tämän vaalikauden aikana te tuotte eduskuntaan sellaisen esityksen missä tämä huoltajakorotus toteutuu jos tämä näin herttaisen yksimielistä näyttää olevan hallituksen sisällä niin täällähän oppositio toivottaa esityksen tervetulleeksi että ei muuta kuin vauhtia vain siihen että saatte tänne tuotua esityksen siitä millä parannetaan perheellisten opiskelijoiden asemaa ja jos sitten tämä jää jostain syystä toteutumatta sitten jälleen kyllä täytyy kysellä minkäs arvoisia ne tiettyjen puolueiden puheenvuorot ovat

puhemies tässä on ennen kaikkea edustaja jarva luonut tällaisen omituisen kuvan siitä että ne opiskelijat jotka jatkossa eivät tule saamaan tukea asumiseen olisivat jotenkin erityisen rikkaita tai hyvätuloisia tämähän ei perustu yhtään mihinkään ja jos tätä tarkastellaan niin me tiedämme että pienituloisuus on syvintä ikäryhmässä kahdeksantoista viiva kaksikymmentäneljä mutta pienituloisuus on myöskin ollut nopeimmin yleistyvää ikäryhmässä

johtuen siitä että myöskin työssä käyvät nuoret aikuiset yleensä ovat suhteellisen pienituloisia ja tämä on juuri se joukko johon tämä nyt tulee kohdistumaan eli emmehän me tiedä sitä minkälaisia edellytyksiä niissä ruokakunnissa on missä toinen opiskelijapariskunnasta vaikkapa käy töissä myöskin elättää sitä toista henkilöä vaan kyllähän tämäkin uudistus vaikuttaa pienituloisiin opiskelijoihin mutta ei niihin kaikista pienituloisimpiin

jossa myöskin lukee aivan selvästi että se hyödyttää eniten harvalukuisia suurituloisia yrityksiä
no niin menemme puhujalistan mukaan

arvoisa puhemies edustaja rydman pyysi omassa puheenvuorossaan että tätä esitystä pitäisi suhteuttaa että meidän pitäisi suhteuttaa tätä esitystä minkä hallitus on tänne tuonut ja ja ilmeisesti se hallituspuolueiden edustajien voimin sitten täällä läpi äänestetään no suhteutetaanpa opintorahasta leikataan neljäsosa pois

ensimmäisessä puheenvuorossani täällä puhuin monet opiskelijat ovat tällä hetkellä todella hankalassa tilanteessa enkä näe mitenkään että tämä voitaisiin ikään kuin suhteuttaa niin että tämä leikkaus olisi jotenkin pieni tai mitätön se on näille opiskelijoille heidän elämässään heidän tulotasollansa todella merkittävä ja iso leikkaus

kuten täällä on useissa puheenvuoroissa todettu hallitushan tekee sellaista politiikkaa että kun leikataan pienituloisilta köyhiltä sairailta vanhuksilta lapsiperheiltä opiskelijoilta lukuisilta muilta ryhmiltä niin se tehdään sen takia että on pakko koska rahaa ei kertakaikkisesti ole mutta minkä takia teillä on rahaa antaa vauraille minkä takia teillä on varaa tehdä perintö ja lahjaveron huojennuksia minkä takia teillä on varaa tehdä sadankahdenkymmenen miljoonan euron lahjoitus apteekkareille juristeille tämän yrittäjävähennyksen muodossa miten teillä siihen on varaa jos teillä ei ole varaa opiskelijoiden toimeentuloon tai köyhimpien ihmisten toimeentuloon jos suhteutetaan näitä asioita niin suhteutetaan sitten minun mielestäni tämä ei ole kohtuullista

arvoisa herra puhemies näistä edustaja marinin puheenvuoron jälkimmäisistä poliittisista teemoista olisi hauska käydä monta muutakin debattia mutta jos kuitenkin rajaan puheenvuoroni näihin teemoihin jotka käsittelevät tätä nimenomaista hallituksen esitystä niin jatketaan vain tällä suhteuttamisen tiellä

ylipäätäänkään pelkän opintorahan varassa varmaankin aika harva opiskelija lopulta sitten kuitenkaan elää minkä johdosta on olemassa esimerkiksi asumiseen liittyvää tukea ja lisäksi ylipäätäänkin monet opiskelijat myöskin käyvät töissä samaan aikaan kun opiskelevat tässä tuleekin juuri kysymykseen se minkä takia itse asiassa opintorahaa tai jonkinnäköistä opintotukea ylipäätäänkin maksetaan tietysti jos henkilö opiskelee niin hän todennäköisesti ei voi täysipäiväisesti elättää itseään omalla työnteolla ja silloin voi olla perusteltua että julkinen valta maksaa jonkinnäköistä tukea mutta onko sen kaiken tuen oltava sitten nimenomaisesti rahamääräisesti maksettua opintorahaa onko perusteltua että siitä jonkinnäköinen pala onkin sitten lainarahoitteista minun nähdäkseni hallituksella on varsin vankat perustelut siihen ja näihin perusteluihin olen viitannut aiemmissakin puheenvuoroissani että siirrämme tätä opintotuen painopistettä tästä opintorahakeskeisyydestä enemmän opintolainakeskeiseen malliin kenenkään ei ole pakko ottaa lainaa mutta sellainenkin mahdollisuus on jos opiskelija sen sijaan että kävisi opintojensa ohella myöskin töissä päättääkin valita esimerkiksi sen tien että haluaa valmistua nopeammin silloin voi olla hyvinkin perusteltua hieman pienemmän opintoajan puitteissa ottaa vähän enemmän lainaa valmistua nopeammin ja päästä nopeammin työelämän syrjään kiinni tässä on hyvin monenlaisia ja erilaisia ja yksilöllisiä vaihtoehtoja opiskelijalle tarjolla

pitkään osallistunko tähän keskusteluun ajattelin antaa sellaisten puhua jotka nyt ovat viimeksi opintolainaa nostaneet ja käyttäneet arvostan kyllä että ainoana kokoomuslaisena kansanedustajana edustaja rydman on on paikalla ja osallistuu keskusteluun tuossa tunti puolitoista sitten totesin ettei täällä ole yhtään kokoomuksen edustajaa paikalla kun opintotuesta keskustellaan mutta hyvä tartun ihan yhteen asiaan enkä nyt halua enää ruveta täällä pyörittämään levyä samassa kohtaa minusta avainsana mitä edustaja rydman käytti oli että tässä on kokoomuksen näkemyksen mukaan painopistemuutos käytitte tätä sanaa ja se painopisteen muutoshan on nyt se että te näette hyvänä että opiskelija joutuu ikään kuin etenemään opintolaina edellä nyt minä näen ja uskon että sosialidemokraatit näkevät että meidän pitää kunnioittaa sen opiskelijan motivaatiota suuntautumista lahjakkuutta ja muuta että meillä on opiskelijoita jotka haluavat opiskella humanistisia ja ja luonnontieteellisiä aloja vaikka he kyllä ovat varmaan fiksuja ja tietävät että työllistymisnäkymät eivät ole ehkä niin hyvät kuin on juristilla tai lääkärillä mutta silti pidän sitä luovuttamattomana oikeutena että he voivat hakeutua näille aloille ja heitä sitten

arvoisa herra puhemies nyt nämä perusteet tässä laajenivat sillä tämän lainan puolesta että se on vain mahdollisuus opiskelijoille että sitten vaihtoehtona on tämä työnteko opintojen ohessa sehän on kyllä arkipäivää tänäkin päivänä opiskelijat joutuvat tekemään paljon töitä opintojen ohessa jo tällä hetkellä koska tällä hetkelläkin opintotuki on riittämätön varsinkin kun puhutaan kasvavilla kaupunkiseuduilla asuvista opiskelijoista niin kertakaikkisesti kustannukset vain ovat niin korkeat että työtä joudutaan jo tällä hetkellä opintojen ohessa tekemään jolloin täysipainoinen opiskelu on käytännössä todella monelle mahdotonta

tästä eteenpäin varmasti entistä enemmän tähän tähän työskentelyyn opintojen ohella eli tämä ei ole minun mielestäni näiden aikaisempien tavoitteiden mukaisesti järkevää jos halutaan nopeuttaa opintoaikoja jos halutaan että opiskelijat valmistuvat nopeasti niin tämä esitys minkä hallitus nyt esittää ajaa opiskelijat juuri päinvastaiseen tilanteeseen eli tästäkään näkökulmasta minun mielestäni tämä ei ole erityisen perusteltua

puhemies itsekin ajattelin että en ota kantaa tähän mutta haluan kuitenkin vielä sen verran todeta että suurta huolta kannan en pelkästään tästä

tai opintorahan opintotuen leikkauksista vaan tästä kokonaistilanteesta jonka nyt hallitus käytännössä tässä tekee kuten edustaja rydman totesi tuossa omassa puheenvuorossaan niin ei ole pakko ottaa lainaa että sillä kahdellasadallaviidelläkymmenellä eurolla voi pärjätä ja voi tehdä vähän töitä mutta tosiasia on se että

takaisin ja se taas omalta osaltaan tuo sitten eräänlaisen tämmöisen voisiko sanoa oravanpyörän joka vie opiskelijan elämäntilannetta vielä ahtaammalle ja vaikeammalle siinä mielessä tämä hallituksen opiskelijapolitiikka on kyllä nyt sensuuntaista mikä ei tue opiskelijoitten elämänlaatua ja opintojen suorittamista tavoiteajassa

herra puhemies olen teidän kanssanne edustaja gustafsson aivan samaa mieltä siitä että kyllä sen tulee olla luovuttamaton oikeus että kenellä hyvänsä suomalaisella on mahdollisuus ja oikeus hakea hakeutua sellaiselle opintoalalle jonka oikeaksi kokee mikäli pääsykokeissa oman kyvykkyytensä onnistuu osoittamaan niin osoittamaan niin silloin myöskin sitten tälle opintolinjalle voi päästä ylipäätäänkin kuten ensimmäisessä tähän aiheeseen liittyvässä puheenvuorossani puheenvuorossani totesin suomalaisen yhteiskunnan merkittäviä vahvuuksia on nimenomaisesti laaja sosiaalinen kierto joka on mahdollista juurikin maksuttoman koulutuksen kautta kuitenkin sitten tullaan tähän kysymykseen että missä määrin on mielekästä oikeutettua ja perusteltua vaatia veronmaksajia kustantamaan omaa vapaata sivistystyötään ja tässä meidän täytyy olla vähän huolellisempia

välttämättä kyllä pidä järkevänä kyllä meidän mallissamme täytyy olla riittävät elementit myöskin sille että opiskelijat pohtivat omia opintojaan paitsi vapaan sivistyksen kannalta myöskin sen kannalta millä tavalla se vaikuttaa heidän tulevaan työmarkkina asemaansa

arvoisa puhemies tosiaan vuokra asumisen kustannukset ovat jatkuvasti kasvaneet erityisesti korkeakoulupaikkakunnilla ja juuri sen vuoksi on todella tärkeää että opiskelijoiden asumisen tuki nousee selkeästi nykyisestä asumislisästä kun he siirtyvät yleiseen asumistukeen tämä on todella tärkeä vastaantulo nimenomaan pienituloisia opiskelijoita ajatellen heidän asumisen tukihan nousee selkeästi enemmän kuin tämä opintorahan leikkaus on tämä on ihan

nyt myös todetaan se että opintotuki ja opintoaikainen tuki eivät ole opintopalkkaa vaan siirrytään enemmän kohti opiskelijan sosiaaliturvaa ja sitä parannetaan näillä esityksillä hallitusohjelman mukaisesti opintotuki nousee niin kuin opintotuki myöskin nousee ja lisäksi nyt sitten erillisellä päätöksellä tulee myös tämä yleiseen asumistukeen siirtyminen ja tämä kaikki mahdollistaa että opiskelijat voivat jatkossa paremmin keskittyä päätoimiseen opiskeluun

tästä kolmannen lukukauden käyttöönottamisesta niin nimenomaan tähän nyt tulee sitten sitä odotusta koska koska opiskelijoiden odotetaan valmistuvan myös jatkossa nopeammin heidät tarvitaan myös työmarkkinoille nopeammin ja korkeakouluille tulee se rooli ja he myöskin ovat valmistautuneita siihen että opintoja tulee tarjota ympäri vuoden itsekin vajaan kymmenen vuoden sisässä valmistuneena nykyisellä opintotukijärjestelmällä opiskelleena voin sanoa että on ongelma se että toukokuun alusta lähdetään pois korkeakouluista yliopistoilta ja palataan vasta syyskuun puolessavälissä se ei ole järkevää resurssien

ympärivuotista opiskelua tulee tukea opintojen mahdollistamisessa ja sitten tämä tulee tukemaan tätä ympärivuotista opiskelua erittäin paljon paremmin

arvoisa herra puhemies sairausvakuutuslakiin ja elatustukilakiin

sukupuolineutraali avioliittolaki ei kuitenkaan ole vielä voimassa ja on hyvin mahdollista ettei se koskaan tulekaan voimaan nyt esitetyssä muodossa tämän vuoksi tämän sairausvakuutuslain ja elatustukilain ja eräiden muiden hallituksen esitykseen liittyvien lakien muutosehdotukset tulee ottaa käsittelyyn vasta myöhemmin työtä tässä eduskunnassa on niin paljon ettei turhaa työtä enää tarvita ensin tulee käsitellä loppuun se kansalaisaloite jolla pyritään säilyttämään nykyinen avioliittolaki ennallaan on täysin käsittämätöntä että näitä esityksiä tuodaan eduskuntaan ennen kuin on äänestetty avioliittolain säilymisestä nykyinen tilanne jossa erilaisia pareja säätelevät omat lait avioliittolaki eri sukupuolta oleville pareille ja parisuhdelaki samaa sukupuolta oleville pareille palvelee parhaiten ja tasapuolisimmin kaikkia osapuolia arvoisa puhemies täytyy myöntää että tämä aika eduskunnassa on ollut varsin kivulias suomi tunnetaan maailmalla demokraattisena länsimaisena valtiona jossa kaikkien oikeuksista pyritään huolehtimaan me puhumme suureen ääneen tyttöjen ja naisten oikeuksista tuolla maailmalla myös tyttöjen ja naisten oikeudesta opiskeluun ja työhön ja samanaikaisesti meillä rikotaan räikeästi näitä oikeuksia kotimaassa me puhumme maailmalla suureen ääneen lasten perusoikeuksista niiden tärkeydestä muun muassa kasvaa omien vanhempiensa isän ja äidin hoidossa ja niin edelleen ja samaan aikaan täytyy todeta että me rikomme lasten perusoikeuksia meidän kotimaassa avioliitto on yhteiskunnan keskeinen instituutio jolla pyritään vahvistamaan miehen ja naisen välistä liittoa vakaata turvallista kasvuympäristöä myös lapsille ja me olemme murentamassa purkamassa sitä meidän suomessa tällä hetkellähän meillä on avioliitto mikä on kaikille todella tasa arvoinen kenenkään sukupuolista suuntautumista ei kysytä ja kaikilla on samanlaiset vaatimukset avioliittoon pääsemiseksi mutta jos sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan silloin avioliitto todella muuttuu epätasa arvoiseksi eri ihmisiltä vaaditaan eri asioita avioliittoon pääsemiseksi riippuen lähtötilanteesta mikä ehkä voi olla kaikista syvimmin koetteleva muutos jos sukupuolineutraali avioliittolaki toteutuu kuinka perusoikeudet toteutuvat jatkossa esimerkiksi kuinka sanan ja mielipiteen ilmaisun

huolehditaan jatkossa jo nyt rajoitetaan suomessa tätä perusoikeutta oman mielipiteen ilmaisua kun sanoo että haluaisi kaikkien oikeuksien toteutuvan myös sanan ja mielipiteen ilmaisun vapauden säilyvän ja kun ilmaisee että ymmärtää tämän toteutuvan vain jos avioliitto ja parisuhdelaki pidetään erillään niin kyllä rapaa syytöksiä ja uhkailuja tulee niskaan siis suomessa kirjoituksiakin on jo sensuroitu tämän asian vuoksi ja esimerkiksi tutkittavana on ollut myös tapaus jossa jollekin kurssille osallistuminen on peruttu kun on selvinnyt mitä lakia kyseessä oleva opiskelijaksi pyrkinyt kannattaa

tässä tapauksessa kaiken lisäksi tämän kurssille hyväksymisen perumiseen liittyen käsiteltiin asiaa myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimesta yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi lausunnon että mitään rikkomusta ei ollut tapahtunut mutta onneksi joku kannusti että tämä opiskelija vei asiaa pidemmälle ja yhdenvertaisuuslautakunta käsitteli asian ja totesi että räikeä rikkomus on tapahtunut siis meillä voi olla virkamiehiä jotka käyttävät myös valtaansa nimi alle ja sanotaan ei ole rikkomusta tapahtunut mutta kun lautakunta katsoo niin selkeä rikkomus on tapahtunut kipeitä asioita kotimaassa en olisi koskaan toivonut tietäväni että minun suomessani näin epäoikeudenmukaisesti ihmisiä kohdellaan toivoisin että jokainen voisi tässä maassa

esimerkiksi monien monien monien eroperheiden näkökulma unohtaen esimerkiksi eronnut isä joka hoitaa lastaan viisikymmentä viiva yhdeksänkymmentä prosenttia ajasta ei ole oikeutettu vanhempainrahaan tämä ongelma voitaisiin hoitaa ja ratkaista niin että muuttaisimme pykälää esimerkiksi niin että vanhempainrahaan ovat oikeutettuja lapsen äiti ja isä ja että mikäli äiti ja isä asuvat erillään vanhempainvapaa ja vanhempainraha tulee jakaa vanhempien kesken hallituksen

jättää monia monia epäkohtia myös ajatellen perheen

määrittelyä esimerkiksi jos isä hoitaa viisikymmentä prosenttia ajasta lastaan tämä etävanhempi ei voi saada vanhempainrahaa kunnallista perheasuntoa yksinhuoltaja avustusta lapsilisää eikä muitakaan vastaavia tukia koska lapsi ei virallisesti lainkaan asu hänen luonaan eikä lapsi

mitä epäkohtia tämä hallituksen esitys jättää jälkeensä niin kuin alussa sanoin sairausvakuutuslakiin ja elatustukilakiin tarvitaan uudistusta mutta tarvitaan huomattavasti laajempi ja kokonaisvaltaisempi uudistus kuin mitä hallitus on nyt kiireessä sukupuolineutraaliin avioliittoon liittyen liitännäislakeina esittämässä sen vuoksi esitän tämän hallituksen esityksen hylkäämistä
arvoisa puhemies kannatan edustaja tanuksen tekemää vastalauseen mukaisesti

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa että että tämän viimeisen puolentoista kuukauden ja oikeastaan koko syksyn aikana meillä on erittäin isoja lakeja käsittelyssä ja on todella harmillista se että näitten asioitten käsittelyyn on aina liian vähän aikaa ja puhu vain siitä miltä tuntuu vaan aidosti meillä ei ole valiokunnassa riittävän paljon aikaa käsitellä hallituksen tekemiä esityksiä minkä takia sitten voisiko sanoa monessa mielessä asiat eivät eivät saa sitä asemaa tässä eduskuntakäsittelyssä joka niille pitäisi antaa mutta tämän lain osalta minun täytyy todeta siltä osin että kun hallituksen kanssa yhteistyössä lähdettiin tätä esitystä käymään läpi niin meillä oli yhteinen tahto kuitenkin nähdä tämä asia sillä sillä tavalla että me halusimme vahvistaa ja parantaa eri ja samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaista oikeutta sosiaaliturvaan lähtökohdasta lähdimme sitten tätä asiaa viemään eteenpäin minkä takia esimerkiksi sosialidemokraatit eivät ole jättäneet tähän vastalausetta vaan olemme saaneet niitä muutoksia joita tässä aikataulussa yleensäkin on on pystytty saamaan tässä lainsäädännössä avioliiton käsite muuttuu sukupuolineutraaliksi ja tarkoituksena on että avioliittolain muutoksen seurauksena myös sosiaaliturvalainsäädännössä avioliittomaiset suhteet eli avoliiton käsite muuttuu sukupuolineutraaliksi avioliittolain muutoksesta johtuvat muutokset sosiaaliturvalainsäädäntöön ehdotetaan tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin avioliittolain muutoksetkin sairausvakuutuslain perhejäsenmääritelmä muutetaan ja perheenjäsenellä tarkoitetaan myös vakuutetun samaa sukupuolta olevaa avopuolisoa määritelmän muutos vaikuttaa esimerkiksi sairausvakuutuslain erilaisia päivärahoja samoin kuin kuntoutusetuuksia ja kuntoutusrahaetuuksia koskeviin säännöksiin valiokunta piti myös perusteltuna että etuuksien myöntämisedellytyksiä yhdenvertaistetaan eri etuuden hakijoiden osalta valiokunta puolsi myös lakiehdotuksen hyväksymistä ja tänne tuli muutamia täydennyksiä joita me sitten yhdessä muokkasimme valiokunnan kanssa asiantuntijoiden asiantuntijoiden lausuntojen perusteella valiokunta halusi tasa arvoistaa erilaisissa perheissä elävien vanhempien ja heidän lastensa asemaa jotta ne olisivat lapsen edun mukaisia ja parantaisivat vanhempien mahdollisuuksia huolehtia lapsesta ja tämän terveydestä ja hyvinvoinnista riippumatta vanhempien

tässä totean muutaman esityksen jotka valiokunta yksimielisesti muutti ja teki tähän lisäesityksen kuudes pykälä isyysrahan osalta valiokunta ehdottaa pykälään uutta toinen momenttia jonka mukaan lapsen hoidosta vastaavalla isällä on oikeus isyysrahaan vaikka lapsen äiti ja isä eivät elä yhteisessä taloudessa avio tai avoliitossa

rekisteröity puolisonsa ovat eronneet isän katsotaan vastaavan lapsen hoidosta jos lapsi asuu isän luona tai jos isä pääasiallisesti vastaa lapsen hoidosta tai sen järjestämisestä sekä lapsen huollosta arjessa näitä muutoksia pystyttiin tähän yhteisesti saamaan samoin vanhempainrahaan tuli uusi toinen momentti jossa säännöksen mukaan lapsen isällä joka vastaa lapsen hoidosta on oikeus vanhempainrahaan vaikka lapsen äiti ja isä eivät elä yhteisessä taloudessa avio tai avoliitossa tämä isän oikeus vanhempainrahaan alkaa ajankohdasta jona isä ottaa lapsen hoitoon koska lapsen äiti ei kaikissa tilanteissa pysty vastaamaan lapsen hoidosta ehdotetaan lisäksi säädettäväksi ettei lapsen äidillä ole tuolloin oikeutta vanhempainrahaan jos oikeus vanhempainrahaan on lapsen isällä samoin täällä todettiin että halusimme lähteä viemään asiaa eteenpäin pitemmälle viime hallituskaudella tähän kokonaisuuteen tehtiin ministeriössä selvitystyötä mutta valitettavasti nämä selvitykset eivät ole tuottaneet tulosta minkä takia valiokunta halusi kiirehtiä valiokunnan lausumaehdotuksella elikkä eduskunta edellyttää että hallitus jatkaa sosiaali ja terveysministeriössä tehdyn selvitystyön pohjalta erilaisten perheiden perhevapaajärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä jotta perheiden erilaiset elämäntilanteet huomioitaisiin yhdenvertaisella tavalla tämä yhdenvertaistaa erilaisten perheitten elämäntilannetta ja tältä osin sosialidemokraatit ovat myös tätä esitystä tukeneet

puhemies olen iloinen että tällä esityksellä korjataan niitä epäkohtia mitä meidän lainsäädännössämme on verrattuna erilaisten perheiden todelliseen arkeen tällä halutaan taata se että kaikki vanhemmat saavat heille kuuluvat oikeudet vanhempana sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta nyt tilanne on on ollut sellainen että vaikka henkilö on ollut lapsen tosiasiallinen huoltaja hän ei ole saanut vanhemmalle kuuluvia oikeuksia erityisen iloinen olen myös siitä että tässä huomioidaan ne isät jotka hoitavat lastaan yksin ja ovat jääneet aivan ilman taloudellista tukea on hyvä että tämä laki saadaan eteenpäin
arvoisa puhemies myös minun mielestäni aivan kuten edellisten puhujien kiljusen ja ja

mikkosen nämä muutokset joita tässä esitetään ovat hyviä mutta pyysin puheenvuoron sen vuoksi mitä edustaja tanus omassa puheenvuorossaan sanoi eli hän vetosi siihen että tätä lakipakettia ei voitaisi ikään kuin käsitellä sen takia että nyt on tehty kansalaisaloite vasta aloite tälle tasa arvoiselle avioliittolaille sikäli kyllä vierastan tätä teidän näkemystänne koska meillähän on tällä hetkellä hyväksytty lainsäädäntö tasa arvoinen avioliittolaki viime keväänä olemme käsitelleet tähän liittyvän liitännäislakipaketin joka on kulkenut lakivaliokunnan kautta ja nyt käsittelemme näitä muita liitännäislakeja eli minun mielestäni on aivan selvää että nämä lait eduskuntaan tulevat ja on myös hyvä että ne samaan aikaan astuvat voimaan kuin tasa arvoinen avioliittolaki mitä tulee sitten tähän vasta aloitteeseen se on tällä hetkellä lakivaliokunnassa käsittelyssä ja se on lähetetty perustuslakivaliokuntaan jossa arvioidaan voidaanko sitä kansalaisaloitetta ylipäätänsä tuoda eduskunnan saliin käsiteltäväksi vai onko se meidän perustuslain ja ihmisoikeussopimusten vastainen on aivan eri asia säätää uusi laki ja antaa ihmisille uusia oikeuksia kuin viedä lainsäädännöllä heille jo myönnettyjä oikeuksia pois tämä on nyt se kysymys jota jota tällä hetkellä pohditaan ja sitten nähdään mihin

on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan kuin tasa arvoinen avioliittolaki ensi vuoden maaliskuussa olen todella iloinen että tämä asia etenee ja meidän lainsäädäntö tältä osin muuttuu tasa arvoisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi vaikka toki meille jää edelleen lainsäädäntöön merkittäviä ongelmia mutta näihinkin on tehty esityksiä muun muassa lakialoite translaista ja kansalaisaloite äitiyslaista ja toivon että nämä menevät tässä eduskunnassa maaliin

tällä hetkellä on tasa arvoinen avioliittolaki ja parisuhdelaki voimassa ja nyt jos se olisi jotenkin tällä hetkellä perustuslain vastainen niin on tosi kummallinen tämä tilanne mutta tässä tilanteessa ollaan mutta omassa puheenvuorossani pyrin sanomaan että näitä muutoksia hallituksen esitykseen mitä nyt tuodaan näihin näihin sairausvakuutuslakiin ja elatustukilakiin tarvitaan tokihan siellä on näitä esimerkiksi isien jotka hoitavat yksin lastansa on tässä esityksessä parannettu mutta esimerkiksi siinä rinnalla jos meillä on isä joka hoitaa seitsemänkymmentä viiva yhdeksänkymmentä prosenttia ajasta lastaan hän ei ole oikeutettu vanhempainrahaan ja moniin muihin siinä mielessä kovin ikävältä tuntui se tilanne niin kuin valiokunnassa oli esimerkiksi isät lasten asialla heidän edustajansa kuultavana ja ja he toteavat että nyt kovalla kiireellä viedään pienen vähemmistön etuja ajatellen tätä lakiuudistusta eteenpäin samanaikaisesti tähän lakiesitykseen jää suuria epäkohtia esimerkiksi eroisiä valtavaa määrää isiä ajatellen heillä on tietysti huoli se niin kuin he sanoivat että kun tällainen mittava uudistustyö on tehty ja esimerkiksi perheen käsite on uudelleen määritelty vähemmistöjen näkökulma huomioiden niin viranomaiset helposti voivat sanoa että eihän nyt uudelleen avata näin pian tätä lakia tai ainakin voi helposti ajatella missä vaiheessa se tehdään niin että se pitkittyy ja pitkittyy siinä mielessä

puhemies täällä on tullut esille jo aiemmissa puheenvuoroissa se että nämä lait ovat niin sanottuja liitännäislakeja ja liittyvät tähän avioliittolain sukupuolineutraaliksi ja kristillisdemokraatit ovat sitä vastustaneet me haluaisimme että meillä säilyisi tämä nykyinen malli joka on vallalla suurimmassa osassa euroopan unionin jäsenmaita elikkä että meillä on samaa sukupuolta oleville parisuhdelaki ja sitten eri sukupuolta oleville avioliittolaki siinä mielessä

kuitenkin tämä pohdinta on sitten jäänyt tietyssä mielessä puolitiehen elikkä siellä näitten eroisien tilanne ei vielä näillä muutoksilla kohene täytyy sanoa niin kuin edustaja marin tuossa mainitsi että talon sisässähän on kansalaisaloite tästä äitiyslain muutoksesta ja taitaa olla lakialoite translain muutoksesta kun on muutoksia joissa joissa esimerkiksi äidiksi itsensä katsova henkilö voi tunnustautua äidiksi eli se ken katsoo olevansa lapsen äiti voi voi tätä lapsen lapsen äidiksi tunnustautumista hakea sekä myöskin synnyttäneen henkilön sukupuoli voi olla jotakin muuta kuin nainen niin luulen että tästä erilaisesta sosiaaliturvaetuuksien viidakosta on tulevaisuudessa tulossa melko moninainen siinä mielessä kyllä tuntuu että jotenkin olisi aika selkeää kun me pidättäytyisimme

kahdessa erilaisessa laissa eli että meillä on avioliittolaki ja parisuhdelaki ja siihen liittyvät sosiaalietuudet sitten kulkisivat myöskin omaa rataansa epäilen että tulevaisuudessa on yhä enemmän näitä juridisia ongelmia

arvoisa herra puhemies tässä on useammassa puheenvuorossa tullut esille tämä eriskummallinen tilanne mikä meillä on muodostunut siitä että meillä on hyväksytty kansalaisaloite ja sen jälkeen sitten sen kansalaisaloitteen sisällön kumoamiseksi tai tai ehkäisemiseksi ennen kuin se täysimääräisesti tulee voimaan laadittu toinen vasta aloite tämän vuoksi ajattelin näin perustuslakivaliokunnan jäsenenä ottaa tähän puheenvuoron tämä on aika eriskummallinen tilanne ja toivon että olimme me sitten tästä nimenomaisesta kysymyksestä mitä mieltä hyvänsä niin tämä herättäisi poliittisten päättäjien keskuudessa laajemman pohdinnan siitä mikä tämä meidän kansalaisaloiteinstituutiomme oikeastaan on ja miten sitä olisi perusteltua kehittää on mielestäni aivan selvää että tässä talossa täytyy olla yhtäläiset ja kaikille kansalais aloitteille tasapuoliset pelisäännöt millä tavalla niitä käsitellään mutta sitten toisaalta meidänkin täytyy kuitenkin kantaa vastuumme siitä ettei kansalaisaloiteinstituutio saa olla sellainenkaan että se toimii erinäköisten äänekkäiden ryhmien mahdollisesti äänekkäiden vähemmistöjen tällaisena väylänä jonka avulla pystytään kohtalaisen pienellä allekirjoittajamäärällä ohittamaan huonollakin valmistelulla tässä eduskuntatyössä sellaisia kansanedustajien laatimia aloitteita jotka on usein laadittu huomattavasti huolellisemmin valmisteltuna mutta toivottavasti eriskummallinen tilanne on omiaan muodostamaan punnittua ja fiksua pohdintaa myöskin tämän kansalaisaloiteinstituution ympärillä laajemminkin

arvoisa puhemies olen edustaja rydmanin kanssa täsmälleen samaa mieltä siitä että meidän pitää käydä tätä laajempaa keskustelua kansalaisaloitteiden merkityksestä ja käsittelystä lakivaliokunnassa kun meille tuli

tämä vasta aloite tälle tasa arvoiselle avioliittolaille me kävimme aika paljonkin keskustelua juuri siitä millä tavalla näitä kansalaisaloitteita pitäisi käsitellä siinä kun luimme näitä aikaisempia ohjeistuksia ja keskusteluita mitä silloin ollaan käyty kun ollaan otettu tämä kansalaisaloitejärjestelmä käyttöön niin siellä ollaan todettu hyvin selkeästi että kansalaisaloitteet saavat samanlaisen käsittelyn kuin yli sadan edustajan allekirjoittamat lakialoitteet eli ne eivät sinänsä ole

ja silloin tietenkin valiokunnan harkinnassa on se viedäänkö niitä kansalaisaloitteita ylipäätänsä ylipäätänsä saliin nyt tietenkin meidän pitää pohtia sitä sitä onko järkevää ajautua tilanteeseen jossa tehdään aloite ja vasta aloite eli nyt tehdään tällaista ennakkotyötä näiden kaikkien muidenkin aloitteiden osalta mitä mahdollisesti tulevaisuudessa tehdään ja tässä on haastava tehtävä sekä lakivaliokunnalla että perustuslakivaliokunnalla tätä tilannetta

tilanne mutta mitä tulee sitten tämän kyseessä olevan lakipaketin käsittelyyn liittyen tähän tasa niin minun mielestäni on on aivan selvää että se on tuotu eduskunnan käsittelyyn ja nämä liitännäislait käsitellään tässä yhteydessä että ne voivat astua voimaan sen varsinaisen lain kanssa sitten ensi vuoden maaliskuussa eli on on hyvä että tämä on täällä käsittelyssä enkä sillä tavalla allekirjoita edustaja tanuksen pohdintaa siitä minkä takia nämä ovat meillä käsittelyssä tietenkin niiden pitää olla käsittelyssä ja olen samaa mieltä edustaja essayahin kanssa siitä että olisi paljon helpompaa jos meillä olisi ollut alun pitäenkin tasa arvoinen avioliittolaki eikä oltaisi säädetty rekisteröityä parisuhdelakia siihen väliin sittenhän meillä ei olisi tätä ongelmaa näitten

puhemies edustaja marinille meillä siis on tasa arvoinen avioliittolaki voimassa niin kuin tuossa puheessani toin esille että jos sukupuolineutraali avioliittolaki tulee voimaan niin silloinhan se on hyvin epätasa arvoinen koska jo pelkästään vaatimukset eri ihmisille jotka haluavat avioliittoon ovat hyvin erilaiset riippuen siitä mikä on lähtökohta niin niin hyvin erilaisia vaatimuksia on avioliittoon pääsemiseksi riippuen siitä mikä on avioliittoon haluavien lähtötilanne no jos te ette ole semmoista vielä hoksannut niin on osalle on samat nämä vaatimukset kuin tälläkin hetkellä avioliittoon pääsemiseksi sitten jos on lähtötilanne että on rekisteröidyssä parisuhteessa ei ei tarvitse mitään muuta kuin ilmoittaa rekisteriin että haluaa päätyä avioliittoon omalla ilmoituksella päästään ilman tilaisuutta ilman vihkijää ilman mitään lupausta ja niin edelleen ja sitten on tilanteita translakiin liittyen että ei tarvitse tehdä sitäkään vaan automaattisesti soljuu avioliittoon tästä voidaan keskustella pitempäänkin mutta en halua aikaa käyttää siihen mutta todella hyvin erilaisista tilanteista lähtevät joutuvat kohtaamaan hyvin erilaiset vaatimukset päästäkseen avioliittoon ja näin ollen se on hyvin epätasa arvoinen todellisuudessa mutta mitä halusin myös sanoa kun puhutaan vasta aloitteesta itse asiassa tämä kansalaisaloitehan haluaa säilyttää nykyisen avioliittolain ja pitkälti sitä tuotiin myös sen takia että lasten oikeudet lapsivaikutusten arviot jäivät kokonaan tekemättä sitten halusin sinänsä edustaja rydmanille sanoa että olen samaa mieltä että tämä kansalaisaloitesysteemi on hyvä käsitellä ja miettiä miten sitä jatkossa toteutetaan ja edustaja kiljuselle olisin halunnut sanoa että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö todella ei ollut yksimielinen koska sinne jätin silloin vastalauseen

arvoisa herra puhemies termi vasta aloite tuntuu minusta kansalaislakialoitteen kohdalla hieman epämiellyttävälle ja toivoisinkin että

omana instituutionaan vaikka se näyttäytyy poliittisesti täällä eduskunnassa varmasti juuri sille että sillä voidaan aina koettaa kumota toista mutta vasemmistoliitto on kyllä sitä mieltä että jokainen kansalaisaloite saa ja sen pitää saada oma ja kunnianarvoisensa käsittely ja pitää ottaa se täällä eduskunnassa vakavasti siinä mielessä on tosi tärkeätä että me voisimme käsitellä meidän tulevan lakialoitteemme jonka jätämme että eduskunta ei voi sivuuttaa kansalaislakialoitetta viivyttelemällä vaan että kansalaislakialoite voi elää myös yli eduskuntakauden sillä kansalaiset eivät vaihdu neljän vuoden välein niin kuin vaihtuvat kansanedustajat itse asiaan ja tähän substanssiin en ota nyt sen enempää kantaa mutta kun tässä erinomaisesti edustaja rydman otti esille kansalaislakialoitteen ja sen käsittelyn tässä niin on todella tärkeää että eduskunnassa voidaan nähdä että se on perustuslakiin nyt saatu voimaan meidän pitää ehkä sen verran vielä kehittää sitä että me voimme antaa kansalaislakialoitteelle sen arvon mukaisen kun kansalaiset eivät vaihdu vaikka eduskunta neljän vuoden välein vaihtuu ja eduskunnan kansanedustajien lakialoitteet pyyhitään pois niin kansalaislakialoite ei pyyhkiytyisi pois

tanuksen puheenvuoroissa sen kyllä sanon että olisi huomattavasti yksinkertaisempaa nyt jos me emme olisi suomessa säätäneet aikoinaan lakia rekisteröidystä parisuhteesta vaan olisimme menneet suoraan tasa arvoiseen avioliittolakiin eli myös samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä naimisiin siinä missä kuka tahansa muukin pari

oltaisiin siirrytty suoraan tasa arvoiseen avioliittolakiin mutta sitä en kyllä allekirjoita enkä ymmärrä teidän puheenvuorostanne että ikään kuin nyt loisimme monimutkaisempaa järjestelmää kun tämä lainmuutos tasa arvoinen avioliittolaki ja nämä liitännäislait mihin se liittyy yksinkertaistavat meidän lainsäädäntöämme tuovat sen paremmin ihmisoikeuksia kunnioittavaksi ja yhdenvertaisemmaksi eli nyt olemme korjaamassa niitä virheitä mitä on silloin tehty kun ei olla suoraan menty

kansalaisaloitteisiin niin itse pidän todella tärkeänä että suomessa on tämänkaltainen instrumentti kansalaisilla saada agendoja eduskunnan käsiteltäväksi saada asiansa esille mutta en kyllä niitä korottaisi sitten sen suurempaan rooliin eli kun olemme nyt tutustuneet näihin säännöksiin mitä silloin ollaan käsitelty kun tämä järjestelmä ollaan otettu käyttöön niin siellä on todettu että näitä aloitteita käsitellään kuten yli sadan kansanedustajan tekemiä lakialoitteita samoin periaattein valiokunta käsittelee niitä siitä lähtökohdasta lähtien ja nämä ovat poliittisia aloitteita jokainen meistä edustajista silloin pohtii sitä mitä mieltä on siitä itse asiasta haluaako sitä edistää vai ei eli tärkeä instrumentti mutta en en ymmärrä kyllä sitä että se korotetaan sitten tämänkaltaiseksi kysymykseksi että näihin olisi vain yksi oikea prosessi

puhemies edustaja marinille halusin vielä sanoa olen ihmetellyt sitä että kun sukupuolivähemmistöjen etuja ja heidän parisuhdettaan ajetaan eteenpäin niin samanaikaisesti kun sukupuolineutraalia avioliittolakia ollaan tuomassa niin ollaan tiputtamassa kokonaan rekisteröity parisuhde pois elikkä meillä on kuitenkin sukupuolivähemmistöihin kuuluvia jotka peräänkuuluttavat mahdollisuutta rekisteröityä mutta kokevat että avioliitto ei ole heitä varten eli eli tavallaan heidänhän tarvitsee nyt uusia siis meillä on vähemmistöihin kuuluvia jotka kokevat että avioliitto ei ole heitä varten jotka haluaisivat rekisteröityä eli heidänhän täytyy jatkossa tehdä niin että he matkustavat ulkomaille siellä rekisteröivät parisuhteensa ja sitten

on jos ei ole tiedossa niin on tehty lehtijuttujakin he ovat kyllä löydettävissä ne jotka ovat tulleet ihan julkisuuteen jotka sanovat nimenomaan että he harmittelevat sitä että suomesta poistuu tämä mahdollisuus rekisteröityyn parisuhteeseen jos marin ei tiedä niin heitä kyllä löytyy mutta sitten minä haluaisin nopeasti sanoa vielä tämän kun kun sanoin että avioliitto sukupuolineutraali avioliitto muuttuu epätasa arvoiseksi että nykyisinhän me tarvitsemme kuulutukset eli avioliiton esteiden tutkimisen me tarvitsemme vihkitilaisuuden onko se kirkossa tai maistraatissa ja me tarvitsemme vihkijän onko se tuomari tai pastori siinä varmistetaan tämmöinen henkilökohtainen kontakti ei minkään netin kautta että keitä vihittävät ovat ja heiltä kysytään tahtovatko he avioon siis molemmilta kysytään he antavat lupauksen ja heidät julistetaan aviopuolisoiksi on ihan eri asia jos netin kautta voi laittaa tietoja

avioliittoon niin kuin sanottu niin osalta jatkossakin vaaditaan nämä kaikki kaikki edellytykset avioliittoon pääsemiseksi osalta vaaditaan vain osa näistä ja osalta ei vaadita mitään

koen että olen kohtuullisen hyvin perehtynyt seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin liittyviin kysymyksiin ja voin kyllä sanoa että en näe enkä koe että olisi iso kysymys minkä edustaja tanus mainitsi että meillä olisi iso joukko pareja jotka haluavat ehdottomasti rekisteröidyn parisuhteen sen sijaan että he voisivat päästä naimisiin ja saada yhdenvertaiset oikeudet muiden parien kanssa eli tämänkaltaista keskustelua en tunnista toki en teidän omasta tuttavapiiristänne tiedä että jos siellä on joku henkilö joka näin kokee mutta mutta yleisesti katsoisin näin että ennemmin seksuaali ja

tasa arvoiselle avioliittolaille niin kyllä siinä harkinnassa totta kai pidän mielessä sen että tämä on kansalaisaloite ja tietenkin me olemme valiokuntanakin järjestäneet julkisen kuulemisen ja muutenkin käsitelleet tätä asiaa emme suinkaan sitä sivuuta koska kyseessä on kansalaisaloite mutta samaan aikaan kun olemme tarkastelleet näitä

vasta aloitteessa ei ole kyse siitä eli tästäkin näkökulmasta tätä kysymystä pitää tarkastella eli tämä harkinta mikä meillä on on aika hankala nyt

uskon että se on kaikkien tiedossa tässä salissa mikä on kdn kanta avioliiton suhteen me katsomme että avioliitto on instituutio joka on tarkoitettu yhden miehen ja yhden naisen naisen väliseksi instituutioksi ja vaikka me kuinka jatkaisimme keskustelua tästä asiasta uskon että me emme pysty vakuuttamaan toisiamme niin että joku toinen vaihtaisi kantansa vaan meidän on vain kunnioitettava sitä että joillakin on toinen käsitys kuin meillä ja meillä on tämä käsitys en halua sen enempää keskustella siitä yhden yhden huomautuksen haluaisin kuitenkin tehdä kun puhutaan tästä kansalaisaloitteesta että puhutaan vasta aloitteesta

on tässä lainsäädäntötyössä näin että vaalikausittain jokainen hallitus tekee uusia lakiesityksiä ja päivitetään vanhoja lakeja kyllä näissä kansalaisaloiteasioissakin pitäisi olla se sama mahdollisuus ja oikeus että vaalikausittain saattaa tulla muutoksia myöskin tehtyihin päätöksiin jotka nojautuvat kansalaisaloitteisiin se kuuluu demokratiaan ja sen huomautuksen halusin vain tehdä
arvoisa puhemies sen verran vielä tähän keskusteluun että valtaosassa maailman maista nämä erilaiset liitot erilaisen lainsäädännön alla ja sitä ei ole tällä tavalla lähdetty problematisoimaan niin kuin tuntuu että meillä suomessa tästä on tehty jonkunlainen tämmöinen ihmisoikeuskysymys esimerkiksi keski euroopassa pitkälti nämä lainsäädännöt ovat erilliset ja sitä ei pidetä minään erityisenä ongelmana koska lain edessä nämä juridiset oikeudet tulevat sitten näille erilaisille pareille kuitenkin samoiksi siinä mielessä suomessa tämä on varmaankin nyt kun tämä prosessi on tällä tavalla kesken aika lailla tunnepitoista ja ja

tämä argumentointi näitten asioitten ympärillä melko lailla voimakasta itse en ole oikein koskaan ymmärtänyt mikä tässä on ikään kuin se erityinen niin sanottu tasa arvo ongelma minkä sitten taas toisella tavalla tästä asiasta ajattelevat näkevät tässä olevan siinä mielessä niin kuin tuossa edustaja östman totesi varmaankaan tänä iltana emme täällä toistemme mielipiteitä tästä asiasta asiasta pysty muuttamaan siinä mielessä aina itse kunnioitan niitä jotka ajattelevat asiasta toisin mutta katson että myöskin itselläni on oikeus sitten säilyttää oma näkemykseni tämän asian tiimoilta

arvoisa puhemies ei kai suinkaan kukaan tässä salissa ole sanonut että edustajilla tai joillakin edustajilla ei olisi oikeutta omaan näkemykseensä tai mielipiteeseensä ei minun tietääkseni tässä salissa senkaltaista keskustelua ole missään vaiheessa käyty sen sijaan olen kyllä ilmaissut sen että olen teidän kanssanne eri mieltä ja minulla on on siihen mahdollisuus ja täysi oikeus olen myös perustellut kantani niin näihin perusteluihinne liittyen kuin muutenkin tähän käsittelyyn liittyen

perustuslakivaliokunnassa lausunnolla siitä millä tavalla he katsovat että sitä pitäisi käsitellä eli sehän on täällä eduskunnassa ja ja sitä käsitellään täysin asianmukaisesti mutta sitten on täysin eri asia se mihin lopputulemaan valiokunta päätyy se on sitten toinen kysymys nyt olemme uudessa tilanteessa tämä on uusi tilanne että meillä on vasta aloite tehty kansalaisaloitteelle ja silloin meidän pitää tehdä myös tämänkaltaista pohdintaa ja työtä tässä mutta sitä viestiä tästä salista ei mielestäni pidä lähettää eikä antaa että tässä ikään kuin oltaisiin sivuutettu joku kansalaisaloite ja sitä ikään kuin ei käsiteltäisi kun sitä tällä hetkellä käsitellään

puhemies kello on kaksi kolmellakymmenellä yöllä en aio toistaa aiemmin todettuja asioita esitän että

lakialoite hylätään vihreiden vastalauseen mukaisesti ja siinä huomioidaan mukana oleva lauseke

arvoisa puhemies kannatan tätä edustaja vartian tekemää ehdotusta ja ehkä nyt meidän kaikkien yöunia ajatellen en tämän enempää minäkään tästä puhu

edistääkö se isoa tavoitetta vai ei tämä nyt käsiteltävä asia nimenomaan ei sitä tee tilanteessa jossa pitäisi uudistua ja kehittää uutta teknologiaa tämä toimenpide syytää enemmän enemmän rahaa vanhan teknologian päälle ja sillä tavalla pitkällä tähtäimellä hankaloittaa meidän teollisuuden kilpailukykyä

arvoisa puhemies esitän että hyväksytään kolme lausumaa vastalauseen mukaisesti ensimmäinen lausumaehdotus eduskunta edellyttää että hallitus seuraa sääntelyn vaikutuksia ja valmistelee tarvittaessa esityksen kansallisten kynnysarvojen nostamiseksi direktiivin mahdollistamiin rajoihin sidosyksikköhankinnoissa ja sosiaali ja terveyspalveluiden hankinnoissa

arvoisa puhemies kello on paljon mutta koska kysymys on yli kolmenkymmenen miljardin lakiesityksestä sanon muutaman sanan ennen esityksen tekoa viime viikolla me kävimme keskustelua hankintalaista enemmänkin ja äänestimme pykälämuutosesityksistä keskustelussa kiinnitettiin paljon huomiota sidosyksikkösääntelyyn hallituksen esitys tulee ajamaan kuntayhtiöt hyvin ahtaalle kun hallitus syyllistyy raskaaseen ylisääntelyyn rajoittaessaan sidosyksikköasemassa olevien julkisomisteisten yhtiöiden toimintaa tarpeettomasti direktiivi mahdollistaisi sidosyksikköasemassa oleville julkisomisteisille yhtiöille kahdenkymmenen prosentin markkinaehtoisen ulosmyynnin mutta hallitus aikoo tarpeettomasti rajoittaa ulosmyyntiä viiteen prosenttiin tai viiteensataantuhanteen euroon muun muassa kunnallisille jäteyhtiöille sairaanhoitopiirien laboratorioille ja valtion tutkimusyhtiöille tämä voi heikentää esimerkiksi pienyrittäjien saatavilla olevia työterveys ja jätepalveluita erityisesti haja asutusalueilla nostaa jätehuollon asiakasmaksuja ja hankaloittaa kunnallisten tukipalveluiden esimerkiksi ateriapalveluiden joustavaa järjestämistä

sallimaan kahteenkymmeneen prosenttiin vaikka keskustelussa ymmärrystä esitykselle ja kritiikkiä matalalle ulosmyyntirajalle tuli myös hallituspuolueiden edustajilta tässä tuleekin olemaan sitten hallituspuolueiden kansanedustajilla selittämistä omissa kunnissaan että miksi hallitus haluaa ajaa kuntayhtiöt ahtaalle aiheuttaa valtavaa byrokratiaa kustannuksia ja palvelujen heikkenemistä jätehuollolle määritellyt pidemmät siirtymäajat helpottavat toki jätepuolen tuskaa mutta eivät poista itse ongelmaa mietinnön ponnen mukaisesti jätealan ulosmyyntirajoja tarkastellaan jätelain yhteydessä vielä uudestaan mutta kuultujen viestien perusteella en ole lainkaan varma siitä että jätelain uudistuksen kautta saataisiin alalle korkeampia ulosmyyntirajoja on myös muistettava että matala ulosmyyntiraja ei ole ongelma vain jäte alalle vaan lukuisilla muillakin aloilla muillakin aloilla toimiville kuntayhtiöille ongelmat tulevat vain pahenemaan maakunta ja sote uudistuksen yhteydessä jos kuntien yhtiöt eivät saa joustavasti myydä palveluitaan maakunnalle ja toisinpäin arvoisa puhemies esitimme ensimmäisessä käsittelyssä demarien ja vasemmistoliiton yhteisen vastalauseen mukaisesti myös useita muita pykälämuutoksia pykälämuutosesityksillä halusimme painottaa laatua hankintojen ohjaavana tekijänä hallituksen esitystä enemmän esitimme myös pykälämuutoksia joihin nojautuen hankintayksiköt velvoitettaisiin ottamaan hankinnoissaan paremmin huomioon työehtojen noudattaminen harmaan talouden torjuminen ja asiallinen verojenmaksu valitettavasti nämäkin pykälät kaatuivat äänestyksessä arvoisa puhemies sosiaali ja terveyspalveluiden hankinnoista on myös puhuttu paljon hankintalain käsittelyn yhteydessä sote palveluissa hankintojen kynnysarvon tulisi olla direktiivin sallima maksimi ja suorahankintojen tekemistä olisi tullut helpottaa näin oltaisiin voitu varmistaa suurempi joustavuus ja yksilökohtainen harkinta palveluiden järjestämisessä erityisesti vammaisten elinikäisistä palveluista on puhuttu ja kannettu huolta elinikäisten palveluiden mukaan lukien asumispalveluiden järjestäminen kilpailuttamisella aiheuttaa isoja ongelmia ja epäinhimillisiä tilanteita tilannetta voisi kuvata miltei moderniksi huutolaisuudeksi lainsäädäntöä olisikin muutettava siten että vammaisten elinikäiset palvelut järjestettäisiin lähtökohtaisesti muutoin kuin hankintalain kilpailuttamismenettelyllä esimerkiksi omana työnä suorahankintana palveluseteleillä tai henkilökohtaisella budjetoinnilla

joka kuuluu seuraavalla tavalla eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy valmistelutyöhön edistääkseen sitä että sosiaali ja terveysalan erityiset henkilöpalvelut kuten vammaisten elinikäiset palvelut järjestettäisiin pääsääntöisesti muilla tavoin kuin hankintalain mukaisella kilpailuttamismenettelyllä niihin liitty vien erityispiirteiden vuoksi

tässä lakiesityksessä on paljon hyviäkin asioita mutta valitettavasti se ei kaikilta osin vastaa sille asetettuja odotuksia itselleni kuntapäättäjänä ja ja ikäihmisten ja vammaisten asumispalveluja läheltä seuraavana tämä lakiesitys jättää huolenaihetta ensinnäkin innovatiivisuuden edistämiselle ja innovatiivisille hankinnoille olisi pitänyt asettaa kunnianhimoisempia ja konkreettisempia tavoitteita innovatiivisten hankintojen merkitystä ei kunnissa riittävästi ymmärretä mutta onneksi oma kotikaupunkini joensuu on tästä myönteinen poikkeus meillä on tavoitteena että joka viides kaupungin hankinta on innovatiivinen olemme hyvinkin pääsemässä tähän tavoitteeseen mutta tätä toimintaa ei tässä hankintalakiesityksessä riittävästi tueta ja korosteta toinen huoli liittyy siihen että edelleenkään laatuun ja kokonaiskustannuksiin liittyviä kriteereitä ei korosteta tarpeeksi laadun ja kokonaiskustannusten pitäisi olla selkeämmin ensisijaisia hankintoja tehtäessä minulla on erittäin paljon huonoja esimerkkejä siitä mitä tarkoittaa hinnan ensisijaisuus diabeteksen hoitovälineet voivat olla niin huonoja että potilaan turvallisuus vaarantuu ja ikäihmisten palveluissa halvin tarjous voittaa ja siitä johtuen muistisairas ihminen joutuu paikkaan ei ole lainkaan muistiosaamista nämä ovat esimerkkejä tästä päivästä ja epäilen korjautuvatko nämä asiat tämän uuden hankintalain myötä kolmantena huolenaiheena minulla on varmistaako tämä laki vammaisille ja ikäihmisille pysyvän kodin niin ettei ihmisen tarvitse kilpailutusten johdosta muuttaa omasta kodista toiseen paikkaan tässä on kysymys ihmisoikeuksista en ole varma tästä tämän lakiesityksen perusteella ja siksi talousvaliokunnan vastalauseen yhden mukainen lausumaehdotus on kannatettava siinähän eduskuntaa edellytetään ryhtymään valmistelutyöhön varmistaakseen sen että vammaisten ja ikäihmisten asumispalvelut järjestetään pääsääntöisesti muulla tavoin kuin kilpailutusmenettelyllä tämä asia on saatava toiveesta velvoittavaksi lainsäädännöksi ja kannatan edustaja sarkkisen esittämää lausumaesitystä

arvoisa herra puhemies kaikkein surullisinta tässä on kuitenkin se että ihmiset jotka tekevät työtä tämän tulevan hankintalain puitteissa jäävät vaille sitä työehtosopimuksen suojaa mikä meillä suomessa normaalisti on olisi pitänyt olla ehkä vielä ponnekkaampi siinä suhteessa että meillä pitää olla sitovat säädökset siitä että pitää olla joko yleissitovan tai normaalisitovan työehtosopimuksen mukaiset säädökset joita tässä

puhemies kannatan aluksi tämän edustaja östmanin esittämän vastalauseen kolme mukaista kolmea

ihan lyhyesti perustelen niitä todellakin äänestimme viime viikolla siitä millä tavalla me voimme mahdollisesti näitä kansallisia kynnysarvoja seurata sen suhteen että hallitus on nyt omissa esityksissään selkeästi menossa kansallisessa kynnysarvossa alle sen mitä direktiivi mahdollistaisi nämä tapahtuvat niin sidosyksikköhankinnoissa kuin sosiaali ja terveyspalveluitten hankinnoissa mielestäni on tärkeää että me seuraamme näitä lainsäädännön vaikutuksia ja tarvittaessa kyllä meillä pitää olla valmius myös käyttää nämä direktiivin maksimimäärät hyödyksemme sitten toisena kohtana tässä toisessa lausumassa otetaan kantaa juuri tähän minkä sosialidemokraatitkin nostivat täällä esille elikkä sosiaali ja terveyspalveluitten kilpailuttamiseen erityisesti silloin kun tullaan vammaisten ja vanhusten asumispalveluihin vaikeavammaisten palveluasumiseen ja henkilökohtaiseen

mahti maailmassa laita kilpailutukseen elikkä ne voidaan aina tuottaa julkisesti nyt tämä ongelmahan on tällä hetkellä kun meillä tämä valinnanvapauslainsäädäntö on ilmassa tämän sote uudistuksen osalta no niin taitaa olla kyllä koko muukin uudistus aika lailla ilmassa mutta joka tapauksessa emme tiedä miten tämä tullaan toteuttamaan esimerkiksi tämä henkilökohtainen budjetointi suorahankinnat tämäntyyppiset asiat olisivat se tapa millä näitä palveluita jotka ovat ihmisille elinikäisiä tulisi järjestää ei suinkaan aika ajoin tehtävällä kilpailutuksella kolmantena sitten kolmannessa lausumassa on nostettu esille nämä

siltä osin että se antoi monella tapaa toivoa siihen että että näiden hankintojen osalta nämä direktiivikorjaukset oltaisiin voitu asettaa kynnysarvot asettaa euroopan unionin mahdollistamalle tasolle on sillä tavalla todella hämmentävää että että nyt ainoa maa joka ei hyödynnä tämän direktiivin antamia mahdollisuuksia ja ja me teemme tämän asian monella tapaa entistäkin vaikeammaksi me tiedämme sen että hankintalaki on menettelytapa mutta kun me me puhumme sosiaali ja terveyspalveluista niin käytännössä silloin kun me puhumme niistä ihmisistä jotka tarvitsevat sosiaali ja terveyspalveluita kyse on vammaisista ja ikääntyneistä ihmisistä ja ja sellaisista palveluista jotka ovat erityispalveluita monille ja ja monelle ihmiselle myös palveluita jotka ovat elinikäisiä palvelumuotoja tästä syystä esimerkiksi nämä direktiivin mahdollistamat kynnysarvot saattavat vaikeuttaa näitten ihmisten elämää ja ja mahdollisuuksia itse olla vaikuttamassa siihen minkälaisia palveluita he tulevaisuudessa saavat toinen asia joka siihen liittyi oli näitten suorahankintojen mahdollistaminen tässä lainsäädäntöesityksessä useat eri asiantuntijat totesivat että niitä pitäisi saada entisestään selkeämmäksi jotta näitä suorahankintoja aidosti myös käytettäisiin se olisi tälläkin hetkellä mahdollista mutta kun tämä lainsäädäntö ja ohjeistus niitten osalta on niin epäselvä niin käytännössä niitä ei hyödynnetä samoin mikä tässä on on ongelmallista on se että asiakkaitten asema tässä hankintalaissa ei parane vaan vaan käytännössä tämä selkeästi arvoisa puhemies

todeta sen takia että tämä asiana on niin äärettömän tärkeä elikkä tämä on monelle ihmiselle ja asiakkaalle jotka näitä palveluita tarvitsevat erittäin tärkeä kyse on näiden ihmisten ei mistään erityisistä palveluista vaan heidän tasa arvoon ja yhdenvertaisuuteen muiden kansalaisten kanssa sen takia jos tätä hankintamenettelyä ei toteuteta substanssilain lähtökohdasta käytännössä näitten ihmisten oikeusturva ja tasa arvoisuus ja yhdenvertaisuus eivät toteudu toivotulla tavalla sen takia näkisin että tässä pitäisi olla niin sanottua positiivista erityiskohtelua näitten ihmisten osalta jotta tämä tasa arvo toteutuu toinen asia mitä toivoisin

kun tätä menettelyä nyt lähdetään viemään

että tämä lähtökohtaisesti menee substanssilaki edellä meidän pitää lisätä sosiaalityön osaamista ja sosiaalihuoltolain osaamista vammaispalvelulain osaamista myös näihin hankintoihin ja sen takia olen nähnyt että että näissä hankintamenettelyissä tulisi olla substanssilain asiantuntija joka joka sitten tuo tämän asiakkaan näkökulman ja tuo myös sen lainsäädännön näkökulman joka turvaa näille ihmisille parempaa oikeusturvaa näitten hankintojen suorittamisessa tästä tästä syystä tuen lämpimästi sitä lausumaa joka on tehty sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton yhteisenä lausumana tuen sitä lämpimästi ja kannatan sitä sitten vielä yksi asia johonka haluan pari asiaa sanoa on tämä in house myynnin raja joka on todella harmillinen asia että nyt tässäkään tätä rajaa ei haluttu nostaa direktiivin mahdollistamalle tasolle vaan nyt se

toimintoja kun siltä osin voisiko sanoa sitä valinnanvapauttakaan ei ole vielä meillä mahdollistettu niin tämä valinnanvapaus sekä sitten tämä in house myynnin rajaaminen tulevat vaikeuttamaan kuntien eri yhtiöitten tulevaa toimintaa

arvoisa puhemies ehdotan että lakiehdotusta muutetaan

arvoisa herra puhemies viime viikolla keskusteltiin laajasti tästä hankintalaista ja äänestettiinkin ja ja nyt tässä on jo noussut paljon esiin näitä epäkohtia mitä mitä tähän on jäänyt yksi ongelma tässä näiden esille tulleiden lisäksi niin kuin tämä tämä sidosyksikkösääntelyn rajan rajan

on se että me emme varmista sitä että osaamista on hankintoja tehdessä koska se on se yksi kipukynnys mikä on ollut jo nykyisenkin hankintalain aikana todella ongelmallinen että vaikka siinäkin olisi voinut kilpailuttaa muulla kuin pelkällä hinnalla niin sitä osaamista ei ole sen takia minä kannatankin näitä edustaja vartian tekemiä lausumaehdotuksia siitä että toisaalta ryhdytään toimenpiteisiin siinä että julkisten hankintojen kehittämis neuvonta ja seurantayksikkö perustetaan ja että seurataan sitä miten ympäristö sosiaalisten yhteiskunta ja verovastuuseen liittyvien kriteereiden toteutuminen hankinnoissa onnistuu ja jos ei onnistu niin sen tietenkin sitten on syytä johtaa toimenpiteisiin

arvoisa puhemies lakiesityksen mukaiseen kehitysyhtiö vake oyn suoraan omistukseen siirtyisi ensi vaiheessa kahden pilkku neljän miljardin euron edestä valtion omistuksia yhdeksässä yrityksessä

mitä etuja esitetty yhtiö tuo suhteessa nykytilaan arvoisa puhemies hallitus ei ole kyennyt perustelemaan mitä sellaisia omistajapoliittisia toimia kehitysyhtiö mahdollistaa mitä valtioneuvosto ei jo nykyisin pysty tekemään eduskunnan mandaatin puitteissa nähdäksemme aktiivista omistajapolitiikkaa mukaan lukien uusien omistusten hankkiminen ja yhtiöomistusten kehittäminen voidaan tehdä nykyisilläkin omistusten hallinnoinnin ja päätöksenteon rakenteilla ja jos ei voida niin esitetyn kehitysyhtiön toimintatapa rooli ja toimintaperiaatteet olisi kyettävä perustelemaan esityksessä selkeämmin ennen uuden lainsäädännön antamista ja kehitysyhtiön perustamista

ole pystytty uskottavasti kuvaamaan sekä valtiontalouden tarkastusvirasto että lainsäädännön arviointineuvosto kiinnittivät lausunnossaan lakiesitysluonnokseen huomiota siihen ettei tällaisen uuden kehitysyhtiön tarvetta tehtäviä ja toimintamallia ole avattu riittävästi lakiesityksessä ehdotetaan perustettavaksi uusi omistajapoliittinen parlamentaarinen neuvottelukunta neuvottelukunta on sinänsä tarpeellinen ja paikallaan mutta ilman varsinaista päätösvaltaa toimiva keskustelufoorumi missään tapauksessa riitä kompensoimaan eduskunnan suoran omistajapoliittisen vallan mahdollista kapenemista arvoisa puhemies myös kehitysyhtiön rakenne ja tosiasiallinen toimintatapa ja toimintaperiaatteet herättävät paljon kysymyksiä joihin lakiesitys ei juuri anna vastauksia uusi kehitysyhtiö olisi ilmeisesti lähinnä vain rakenne ilman varsinaista vahvaa ja osaavaa henkilöstöä herääkin kysymys kuka varsinaista omistusrakenteen kehittämistä siihen liittyviä päätöksiä ja päätösten valmistelua esimerkiksi liittyen uusien omistusten hankkimiseen tulee tekemään jos esitetyllä uudella yhtiöllä ei ole vahvaa ja osaavaa henkilöstöä jos päätökset edelleen valmistellaan tehdään valtioneuvostossa mitä hyötyä uudesta rakenteesta on entä kuinka varmistetaan johdonmukainen omistajaohjaus niissä yhtiöissä joiden valtio omistus jakaantuu kehitysyhtiön ja muiden valtion omistajatahojen välille epäselvää on myös millainen tulee olemaan kehitysyhtiön hallituksen ja poliittisen ohjauksen välinen suhde koska kehitysyhtiö on osakeyhtiö koskevat sen johtoa osakeyhtiö lain mukaiset vastuut ja velvoitteet kuitenkin omistajaohjauksen ja siihen liittyvien merkittävien päätösten vakuutetaan jäävän valtioneuvostoon kuinka suhde toimii jos valta on omistajaohjauksesta vastaavalla pääministeri sipilällä mutta vastuu päätöksistä on osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallituksella kuka tämäntyyppiseen osakeyhtiön hallitukseen ylipäätään suostuu jäseneksi

ole järkevää myydä tilanteessa jossa omistusten tuotto on korkeampi kuin lainakorot tämä on perusliiketaloudellista logiikkaa jota myös valtio omistajan on syytä noudattaa lypsäviä lehmiä ei kannata myydä tai teurastaa pelkona on että kehitysyhtiöjärjestely on yksi askel kehityskulussa jossa hallitus myy strategisesti tärkeitä ja tai taloudellisesti järkeviä omistuksia ideologisista syistä enemmän kuin olisi perusteltua mistä tiedämme ettei esitetystä kehitysyhtiöstä tule pelkästään omistusten myyntiyhtiötä siltä nimittäin vaikuttaa kun yhtiöön siirretään lähinnä omistusta jolle on olemassa tai jolle haetaan myyntivaltuuksia arvoisa puhemies tarve kehitysyhtiölle ja ja sen toimintatavat ja periaatteet olisi kyettävä perustelemaan paremmin ja eduskunnan päätösvallan muuttuminen olisi kuvattava paremmin ennen uuden yhtiön perustamista edellä olevan perusteella vastalauseen kaksi mukaisesti ehdotan että lakiehdotus hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma joka kuuluu seuraavasti eduskunta edellyttää että hallitus antaa eduskunnalle kattavan selvityksen uudenlaisen omistajapoliittisen kehitysyhtiön todellisesta tarpeesta ja ja käyttötarkoituksesta ja että valtio omistaja pidättyy myymästä sellaisia omistuksia joilla on strategista merkitystä suomen taloudelle ja elinkeinotoiminnan kehitykselle tai joiden tuotto ylittää suomen valtionlainojen korkotason

arvoisa herra puhemies kuultiin melkeinpä niin kuin tykityksenä

on todella tärkeä puntaroida sitä kuinka olemme nyt tässä hurmoksessa miten tämä hallitus on tuomassa jotakin uutta pontevaa mekanismia siihen kuinka voidaan luoda uutta teollisuutta kun sitten toisaalta emme todellakaan tiedä mitä tänne sisälle sisältyy parlamentaarinen seurantaryhmä kun kuitenkin nähdään että kuiskaajana on valtioneuvostosta tällä hetkellä pääministeri sipilä ja sitten osakeyhtiö näiden kahden välinen suhde on kuvattu kuitenkin aika hyvin joka on aika vaikuttava ja voimakas valvontaa ja sitten osakeyhtiölakia mutta se parlamentaarinen ohjausryhmä on vain sivusta seuraaja koetetaan kuvata sitä että eduskunnalla olisi jotakin valtaa tässä tosiasiassa tässä muodossaan tällä yhtiöllä eduskunnalla ei sinällään ole enää mitään valtaa mitään valtaa se on vain sivusta seuraaja jolleka annetaan hieno nimike mutta kaikki muu jää todellisen eduskunnan päätäntävallan ja vallan ulkopuolelle on todella hyvä mitä edustaja sarkkinen tuossa edellä kuvasi ja siinä mielessä jo tässä vaiheessa haluan sanoakin että kannatan hänen tekemäänsä hylkäystä ja lausumaehdotusta nykytila ja tulevaisuus pitäisi konkreettisemmin olla kuvattuna tässä esityksessä nyt eduskunnalle tässä vaiheessa jää vain arvailuja mitä tulevaisuus tuo tullessaan joskin niin että olen kyllä sitä mieltä että lypsäväkin lehmä kannattaa tappaa jos sen lypsämisteho on hiipumassa ja siitä voidaan saada parempi raha mutta tällä hetkellä meillä on hyviä yhtiöitä joita ei kannata tappaa

arvoisa puhemies talousvaliokunnan sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä on on jättänyt vastalauseen yksi ja siihen liittyen kaksi lausumaehdotusta ja esitän näiden lausumien hyväksymistä lausumat lausumat kuuluvat seuraavasti ensinnäkin eduskunta edellyttää että valtion kehitysyhtiön roolia ja ja sen salkkuyhtiöiden omistajaohjausta selkeytetään merkittävästi yhtiölle on laadittava sitova ja selkeä ohjesääntö joka velvoittaa yhtiötä turvaamaan siihen sijoitetun pääoman säilymisen ja tekemään vain taloudellisesti perusteltuja ja kestäviä sijoituksia lisäksi ohjesäännössä on määriteltävä selkeästi toimivaltajako yhtiöiden johdon ja toisaalta valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston välillä eduskunta edellyttää että tämä ohjesääntö tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi ennen kuin valtion yhtiöomistuksia siirretään kehitysyhtiöön lausuma kaksi eduskunta edellyttää strategisen intressin toteutumisen varmistamiseksi että valtion omistus neste oyjssä pidetään yli viidessäkymmenessä prosentissa
arvoisa herra puhemies pitemmittä puheitta kannatan edustaja mäkisalo ropposen tekemiä lausumaehdotuksia

arvoisa herra puhemies haluaisin vain tarttua kiinni edustaja mustajärven puheenvuoroon jossa verrattiin lypsävän lehmän myymistä tai tappamista kuitenkin jos puhutaan myymisestä ei varmaankaan puhuta tappamisesta on tietysti toki perusteltua että lypsävää lehmää ei varmaankaan kannata tappaa mutta mutta sitten jos puhutaan omistusjärjestelyistä niin se on vähän toisenlainen asia kuitenkin kuin tappaminen että toivottavasti tässä kuitenkin puhutaan samasta hallituksen esityksestä
arvoisa

herra puhemies voi olla että tämmöisenkin mielikuvan voi saada mutta tässä eduskunnassa ollaan käsitelty erästä yhtiötä mihinkä valtiovalta on kovasti pistänyt panoksia ja joku voi olla sitä mieltä että ehkä tuolla jossakin puolella suomea olisi jo kannattanut tappaa ennen kuin laittaa vielä enemmän rahaa itse en edusta sitä sitä näkökohtaa henkilökohtaisesti mutta on todella hyvä puntaroida sitä mitä tarkoittaa koska tapporaha nahka ja lihan myyminen ovat kuitenkin sitä mitä voidaan saada ja olen sitä mieltä jos keskustellaan siitä että jopa senaatti yhtiöitten omistuksesta luopuminen ja sillä pääomittaminen uuden yritystoiminnan aikaansaamiseksi olisi hyvä vaihtoehto ja tässä kohtaa en tarkoita sitä että pitää ajaa konkurssiin joka ilmeisesti tarkoittaa edustaja rydmanin mielestä tappamista

värderade talman arvoisa puhemies minun oli tarkoitus puhua laajemmin nuorten syrjäytymisvaarasta sekä vaikeasta työllistymistilanteesta mutta tässä tilanteessa esitän asiani lyhyesti alle vuotiaiden nuorten työllistymistä tulisi helpottaa esimerkiksi tarjoamalla heille oikeus ansaita viisisataa euroa kuussa ilman että se vaikuttaisi tukiin tai muihin etuuksiin samalla kun työnantajilla olisi oikeus pienempiin työnantajamaksuihin työllistäessään työllistäessään nuoren henkilön edellä esitetyn perusteella esitän että eduskunta hyväksyy toimenpidealoitteet yhdeksäntoista kautta kaksituhattaviisitoista ja neljäkymmentäkahdeksan kautta kaksituhattakuusitoista jotta hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin nuorisotakuun ja etsivän nuorisotyön kehittämiseksi koskemaan kaikkia nuoria sekä oppisopimus ja minijob mallin selvittämiseksi

arvoisa herra puhemies haluan heti aluksi tässä todeta että kannatan edustaja mäkisalo ropposen tekemiä lausumaehdotuksia muutama sana kuitenkin tähän asiaan vielä minun täytyy sanoa sillä tavalla että olen äärettömän hämmentynyt ja vihainen oikeastaan löydä semmoisia tunteita minkä takia hallitus ei halua vahvistaa työpajojen toimintaa ja järjestöjen toimintaa siitä siitä syystä että että meillä on suuri joukko nuoria ja aikuisia tukea tarvitsevia ihmisiä joidenka työllistäminen ei tule onnistumaan yritysmarkkinoilla

aamupalatilaisuutta ja siellä julkistettiin julkistettiin kaksi raporttia joissa selvitettiin työpajatoimintojen vaikuttavuutta ja rahoitusta ja ja tuotiin esille myös näitten nuorten omia kokemuksia siitä mitenkä he ovat kokeneet työpajoissa olemisen vahvistavan heidän elämäntilannettaan ja

miten he ovat kokeneet yleisestikin työpajatoiminnan lähtökohtaisesti näissä raporteissa todettiin se että meillä on tällä hetkellä viisitoista prosenttia ikäluokasta joka jättää koulutuksensa peruskouluun ja heistä noin neljäkymmentä prosenttia on kolmenkymmenen vuoden iässä työttömänä ja opiskelun ulkopuolella nämä ovat juuri niitä ihmisiä joita pystyttäisiin auttamaan työpajoissa jos

tässä alkaa vissiin olemaan tämmöisessä aamuhöyryssä kohta vuorokausi valvottu ettei enää välttämättä ole kaikkea ymmärrystä mutta kun asia on niin äärettömän tärkeä niin haluan tästä muutaman sanan kuitenkin sanoa elikkä starttivalmennuksesta ja työpajatoiminnasta ja siinä haluttiin selvittää nimenomaan taloudellisia näkökulmia se mikä on harmillista tässä on se että kun me puhumme että että meillä ei ole varaa laittaa esimerkiksi työpajatoimintaan tai starttitoimintaan rahoitusta niin tällä selvityksellä joka tehtiin tampereella

pystyttiin osoittamaan että kun meillä on työpajatoiminnassa lähes viisitoistatuhatta valmennettavaa ja heistä sitten kustannukset ovat noin sataviisikymmentä miljoonaa euroa jos me

pystymme tukemaan näiden viidentoistatuhannen nuorten valmennusta niin että he sijoittuvat kouluttautuvat suorittavat tutkinnon ja työllistyvät tämän valmennuksen seurauksena niin sadalla nuorella katetaan jo tästä aiheutuvat kulut joita valtio panostaa ja meillä on viisitoistatuhatta nuorta jotka ovat tämän toiminnan piirissä nyt hallitus ilmoittaa että he tekevät katon tälle eikä ole rahaa investoida näihin nuoriin kuten täällä on tänään puhuttu koulutus on investointi näihin nuoriin panostaminen on investointi sen takia on todella hämmentävää että hallitus ei näe tätä nuoriin panostamista investointina täällä tehtiin myös selvitystä siitä että kun meillä tällä hetkellä on kolmekymmentäkaksituhatta nuorta jotka ovat syrjäytyneet niin heistä aiheutuvat kulut vuositasolla ovat yksi pilkku neljä miljardia euroa kun me laskemme sitten näiden ihmisten kustannukset kun he eivät ole työelämässä eivät maksa eläkemaksuja eivätkä käytä kaikkia palveluita niin käytännössä heistä aiheutuvat kulut heidän elämänsä aikana ovat neljäkymmentäviisi miljardia euroa sen takia toivoisin että hallitus katsoisi omien päätöstensä ja talousvaikutusten arviointia että panostamalla näihin nuoriin yhteiskunta säästää ja samanaikaisesti me

arvoisa puhemies työelämä ja tasa arvovaliokunnassa edustajamme antero laukkanen on tukenut myöskin edustaja rehn kiven vastalausetta kaksi jossa näissä toimenpidealoitteissa otetaan kantaa erityisesti nuorten työllistymismahdollisuuksiin ja myöskin sitten sitten byrokratian vähentämiseen työvoiman hankinnassa mutta tässä haluaisin noin yleisesti todeta ja viime viime viikolla kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kokonaisuudessaan kokonaisuudessaan tuki äänestyksissä tätä työssäoloehdon kertymisen heikennystä vastaan tehtyä esitystä mikä tuli tuolta sosialidemokraateilta että kyllähän tässä hallituksen esityksessä tuntuu kummalliselta että juuri näille vaikeimmin työllistyville pitkäaikaistyöttömille joilleka monta kertaa nämä yhdistykset ja työpajat ja vastaavat ovat niitä ainoita mahdollisuuksia päästä niin sanotuille välityömarkkinoille ja ovat kenties sitten ponnahduslauta varsinaisille työmarkkinoille

tätä mahdollisuuden käyttöä halutaan heikentää elikkä että heille ei tätä työssäoloehtoa kertyisi samalla tavalla ja sitten toisaalta myöskin on tämä mikä täällä lausumassa kaksi on otettu esille elikkä tämä kolmentuhannen henkilötyövuoden raja sataprosenttisessa palkkatuessa yhdistyksille ja säätiöille tämä tällainen rajaus tulee tarkoittamaan sitä että yhdistyksillä ja säätiöillä ei ole tarpeeksi paljon rahaa käytössään siihen että he voisivat näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kaikkein vaikeimmin työllistettäviä ihmisiä työllistää ja kun pitkäaikaistyöttömyys kaikesta huolimatta on koko ajan pysynyt korkealla ja tahtoo olla että se vielä on kasvanut siihen nähden että muuta muuta työllisyyttä on saatu jonkun verran

hyvää tässä lakiesityksessä on ennen kaikkea se että että nyt näitä ansiopäivärahan perusosaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea voidaan käyttää palkkatukena starttirahana tai liikkuvuusavustuksen rahoittamisessa on hyvä että nämä passiiviset tulot otetaan tällä tavalla aktiiviseen käyttöön

miten se tehdään kuinka onnistunut toimenpide se on siinä kyllä aito huoli on siitä te toimistojen henkilökunnan jaksamisesta onko onko heillä riittävästi resursseja tehdä näitä kohtaamisia niin että että ne ovat sellaisia että niistä on on todellakin apua no hyvää on tietysti tässä myös se että myös alle kaksikymmentäviisi vuotiaille nuorille maksetaan kulukorvauksia työkokeilun ajalta mutta todella kummallista tässä on että tässä nyt passiivisia palkitaan että kulukorvausta maksettaisiin vain niiden työllistämistä edistävien palvelujen ajalta joihin osallistuminen on velvoitettua mutta sitten jos on itse aktiivinen ja haluaa osallistua niin silloin ei kulukorvausta saa elikkä aktiivisia rangaistaan mutta sitten passiivisia passiivisia palkitaan ja tämä tämä on todella todella vääränlainen viesti vääränlainen viesti on myös se että nyt kun pitkäaikaistyöttömyys on vain kasvanut niin heikennetään välityömarkkinoita kun niitä pitäisi nyt vahvistaa

arvoisa herra puhemies edellä kuulimme edustaja mikkosen hyvänkin puheenvuoron siitä että passiivisuutta tuetaan mutta en käyttäisi ensinnäkään ilmaisua passiiviset tuet vaan ne ovat työttömyyskorvausta ne ovat ansiosidonnaisia päivärahoja tai työmarkkinatukia joita ihminen saa oman elämäntilanteensa helpottamiseen ja evääksi sille että voi olla osallinen tässä yhteiskunnassa kun käytetään sanaa niin helposti mielletään että tarkoitetaan että henkilö on passiivinen tukimuoto voi olla sitä että se ei edellytä aktiivisuutta toisena näkemyksenä on tietysti silloin se että edellytetään joitakin toimia joita henkilön pitää tehdä että hän saa sanotaanko irtisanomisen jälkeen ansiosidonnaisen päivärahan pyrinkin omalta kohdaltani erottamaan ettei työttömiä ja passiivisuutta verrata toisiinsa eivätkä ne ole synonyymeja keskenään vasemmistoliitto on omassa vaihtoehtobudjetissaan ja tässä toimenpidealoitteessaan tuonut esille sen kuinka voidaan tehdä toimenpiteitä muutenkin kuin vain pelkästään tässä kohtaa toimenpidealoitteen sisällä on se mahdollisuus että me voimme muillakin toimin aktivoida ja mahdollistaa yrityksille ottaa työttömiä helpommin vastaan eli alle kaksikymmentäviisi vuotiaan nuoren tai kaksisataa päivää työttömänä olleen osalta voidaan vapauttaa yrittäjä joka tämmöisen henkilön palkkaa ensimmäisenä vuonna kokonaan niin sanotuista palkan sivukuluista ja seuraavana vuonna portaittain viedä sitä alaspäin mikä mahdollistaa sen yrittäjän ennakoitavan riskin siitä millä panoksella hän ottaa sen työttömän töihin tässä lakiesityksessä on hyvää se että

osallistuvat kylläkin sanktion uhalla toimiin mutta sitten se toinen puoli on se että henkilöiltä jotka ovat työttömiä ja ja ovat hakeutuneet työvoimapoliittiseen koulutukseen ollaan viemässä jotakin se on minun mielestäni tämän lakiehdotuksen heikkous jota ei pitäisi olla sisällytettynä tämän hallituksen aktiivitoimiin rangaista niitä jotka aktiivisesti toimivat ja haluavat itsensä itsensä työllistämis ja työllisyysedellytyksiä kehittää siinä mielessä tässä lakiehdotuksessa on paljon moitittavaa joskin kylläkin joitakin hyviäkin piirteitä mutta edelleen pitäisi mahdollistaa suomessa enemmänkin sellaisia aktiviteetteja että työnantajalle annetaan tiettyjä etuuksia siinä vaiheessa kun se ottaa työttömän työnhakijan töihin ja voi sanoa että toimenpidealoitteen osalta eduskunnan tietopalvelu on tehnyt laskennan että ensimmäisenä vuonna tämmöisen kaksisataa päivää työttömänä olleen tai nuoren alle kaksikymmentäviisi vuotiaan työttömän palkkaamisen ja sivukulujen osalta annetaan sata prosenttisesti maksuvapautus niin se on valtiontalouden osalta kustannusneutraali seuraavina vuosina portaittain se vain tuottaa valtiolle enemmän verotuloja kuin siitä on kuluja

ihan lyhyesti vain täältä paikalta vähän tulee semmoinen murheellinen olo olo kun keskustelua kuuntelee täällä on tätä ei käsitesekamelskaa mutta kuitenkin starttirahaa liikkumisavustusta kulukorvausta välityömarkkinat ja näin minun on ikävä vuorotteluvapaata toimivaa vuorotteluvapaata kaksikymmentätuhatta ihmistä parhaimpana vuonna pääsee oravanpyörästä pois ja työtön pääsee tilalle siis perään tällaista aitoa ja oikeaa työnjakamisfilosofiaa keskusteluun etenkin nyt kun tämä pitkäaikaistyöttömyys on siinä kasvussa kuin se on

arvoisa herra puhemies vuorotteluvapaallakin varmaan oma paikkansa tässä meidän työmarkkinajärjestelmässämme on mutta isompi juttu sitten on löytävätkö toisensa sellainen tekijä jolla olisi haluja töitä tehdä ja sitten toisaalta sellainen yritys joka ehkä olisi valmis sopivan henkilön löytäessään myöskin palkkaamaan ja tässä hallituksen esityksessä on kyllä minusta tätä puolta lähdetty purkamaan mutta on tietysti näin että ei tällä kaikkia meidän työmarkkinoittemme ongelmia ratkaista vaan tarvitaan monenlaista muutakin toimenpidettä ja näiden suhteen kyllä sinänsä hallitus on mielestäni monipuolisesti ollut

arvoisa puhemies tuohon edustaja gustafssonin toiveeseen voi kyllä siinä mielessä yhtyä että meillä on hyvin vähän sellaisia esityksiä joilla voidaan jakaa työtä me tiedämme että meillä toisaalta jotkut tekevät aivan liikaa työtä ja uupuvat sen työn alle ja sitten meillä on iso joukko ihmisiä jotka ovat aivan ilman työtä ja uupuvat sitten siihen tilanteeseen siinä mielessä sentyyppisiä esityksiäkin kyllä kyllä tarvittaisiin missä työtä voidaan jakaa sitten haluan korjata sen että en missään nimessä ajattele että työttömät ovat passiivisia

urbaania legendaa arvoisa

herra puhemies haluan vielä asian sanoa täydentää tästä työpajatoiminnasta työpajoilla olevista nuorista noin seitsemänkymmentä prosenttia sijoittuu työpajajakson jälkeen positiivisesti koulutukseen ja työhön tai muihin toimenpiteisiin elikkä se ei ole mikä tahansa asia kuten täällä on annettu jossain määrin myös sellainen kuva ei tässä istunnossa tänään mutta aikaisemmin ja yli yhdeksänkymmentä prosenttia työpajoilla olleista nuorista kokee erityyppistä vahvistumista omaan elämäänsä sen takia tämän palkkatuen vaikuttavuuden osalta on niin että nuorten työllistyminen palkkatuella avoimille työmarkkinoille on noin kymmenen prosenttia suurempi kuin on yleisesti elikkä lähes kolmekymmentä prosenttia nyt toivoisin että että me hyödyntäisimme aidosti ja ottaisimme tämän työpajatoiminnan vahvemmin myös omaksi työkalukseen eikä sitä ajettaisi alas kuten hallitus nyt valitettavasti tekee

arvoisa puhemies tässä uudistuksessa on sekä hyviä että huonoja puolia hyvät puolet ovat ne että se hyödyttää erityisesti pienituloisia opiskelijoita yleinen asumistuki on ympärivuotinen ja se huomioi myös opiskelijoiden asumislisää paremmin paikkakuntakohtaiset erot vuokratasossa tähän esitykseen ja ja yleisen asumistukeen liittyy kuitenkin myöskin selkeitä ongelmia jotka olisi tullut huomioida ennen uudistuksen toteuttamista uudistusta ei myöskään olisi pitänyt tehdä rahoittamalla opiskelijoiden siirtoa yleisen asumistuen piiriin leikkaamalla kaikkien asumistukea saavien tuloja ja tukea yksi keskeinen ongelma yleisessä asumistuessa liittyy siihen siihen että samassa taloudessa elävien tulot lasketaan yhteen vaikka ihmisillä olisikin erilliset vuokrasopimukset yleistä asumistukea myönnettäessä samassa osoitteessa asuvien henkilöiden katsotaan automaattisesti muodostavan yhden ruokakunnan jonka taloutta tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena tämä on erityisen ongelmallista opiskelijoiden kohdalla jotka yleensä asuvat esimerkiksi kimppakämpissä tai muissa vähän poikkeavissa asumisjärjestelyissä myös perheellisten opiskelijoiden asema heikkenee selvästi tämän uudistuksen myötä kun opintotuki jatkossa huomioidaan tulona yleisen asumistuen määräytymisessä tämä tarkoittaa sitä että uudistus vähentää jo valmiiksi pienituloisten perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa huolta herättää meissä myöskin se neljänkymmenentuhannen opiskelijan joukko joka tämän uudistuksen myötä kokonaan ilman asumiseen suunnattua tukea ja toivomme että hallitus seuraa tämän uudistuksen vaikutuksia myös näihin opiskelijoihin ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin heidän asemansa parantamiseksi esitän vastalauseen kaksi mukaisesti että valiokunnan mietintöön sisältyvä toinen lausumaehdotus hyväksytään mietinnön mukaisena mutta ensimmäisen lausumaehdotuksen sijasta hyväksytään vastalauseen lausumaehdotus ja hyväksytään lisäksi uusi lausumaehdotus kolme

värderade talman edustaja andersson tuossa hyvin käsitteli jo jo tämän lakiehdotuksen ongelmat kokonaisuudessaanhan tämä on periaatteessa positiivinen uudistus niistä syistä jotka edustaja andersson tuossa nosti esille muun muassa se ottaa paremmin huomioon muuttuvat vuokratasot eri puolilla suomea mutta ongelmiakin on erityisesti opiskelevat lapsiperheet ovat tämän myötä entistä huonommassa asemassa ja ja se jäykkyys joka tässä on sisäänrakennettuna ja joka ei ei esimerkiksi käsittele kimppakämpässä asuvia opiskelijoita tarkoituksenmukaisesti sen takia ehdotan että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolme mukaiset kaksi lausumaa jotka nimenomaan pyrkivät korjaamaan näitä asioita ja toivon että että sen myötä sitten ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja anderssonin tekemiä ehdotuksia

arvoisa herra puhemies pitemmittä puheitta edustaja andersson toi erittäin hyvin esille tämän lain sisältöä ja ja sen hyviä puolia mutta myös huonoja puolia joiden takia sdp on esittänyt omassa vastalauseessaan että tämä lakiesitys tulisi hylätä ja ja jos tämä lakiesitys ei tule hylätyksi eduskunnan käsittelyssä niin esitän että tähän valiokunnan mietintöön sisältyvien lausumaehdotusten lisäksi täällä lukee sijasta mutta pitäisi lukea lisäksi hyväksytään kaksi lausumaa mukaisesti meillä on lausumaehdotus eduskunta edellyttää että opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin toteutetaan niin että yleisen asumistuen myöntämisen ehtoja ei heikennetä siirtymästä johtuvien kustannusten kompensoimiseksi ja muutoksen vaikutusta opiskelijoiden toimeentuloon on seurattava erityisesti perheellisten opiskelijoiden asema otetaan uudistuksen jälkeen erityistarkasteluun ja ja aloitetaan valmistelu heidän asemansa parantamiseksi

arvoisa puhemies täällä on tosiaankin tuotu puheenvuoroissa esille se miten tämä yleisesti parantaa opiskelijoitten asemaa kun siirrytään yleisen asumistuen piiriin paitsi sitten tätä yhtä ryhmää elikkä perheellisten opiskelijoitten tilannetta siinä mielessä huomenna tulemme varmaankin kd ryhmänä sitten kannattamaan kaikkia niitä lausumaesityksiä joissa on huomioitu tämä perheellisten opiskelijoitten asema ja ja toivotaan siihen parannusta ja tuossa jo aiemmissa puheenvuoroissa käytiin läpi sitä millä tavalla kd omassa vaihtoehtobudjettiesityksessään on laskenut sitten miten tätä perheellisten opiskelijoitten elämäntilannetta voitaisiin helpottaa tällaisella huoltajalisällä
arvoisa puhemies ehkä sen verran vielä konkretiaa ja täsmällisyyttä koska jo nykyisellään jopa kuusikymmentä prosenttia perheellisistä opiskelijoista elää köyhyysrajan alapuolella ja opintotukeen kaavaillut leikkaukset sekä opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin vaikuttavat vielä monella tavalla heikentävästi perheellisten opiskelijoitten toimeentuloon tällä argumentaatiolla haluan tukea edustaja kiljusen tekemää hylkyesitystä ja myöskin koskien näitä lausumia

puhemies käsittelemme nyt tätä yleistä asumistukilakia jossa opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin samaan samaan aikaan kun toteutetaan opintotukea koskevat muutokset tässä yhteydessä on on ilo ilo huomata että nyt opiskelijajärjestöjen ja muun muassa kelankin suosima esitys siitä että opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin toteutetaan sitten on hyvä myös huomata että mikä tässä on erityisen hyvä on tämä ympärivuotisuus eli nyt tavallaan eri asumistukijärjestelmissä ei tarvitse opiskelijan pomppia toisesta tukimuodosta toiseen vaan tämä helpottaa myös ympärivuotista opiskelua keskimäärinhän opiskelijoilla nousee noin kuusikymmentä euroa kuukaudessa tämä tämä tuki ja kaiken kaikkiaan erityisesti yksin asuvista opiskelijoista kahdeksallakymmenelläyhdellä prosentilla tuki nousee häviäjiä ovat tässä muutoksessa erityisesti pariskunnat joitten yhteenlasketut tulot ovat niin suuret että he eivät tukea tarvitse minun mielestäni on on oikein ja sosiaalisesti oikeudenmukaista että niille joilla on tuloja omasta takaa ei sitä tukea niin paljon anneta vaan se tuki kohdennetaan jatkossa enemmän niille jotka enemmän sitä tukea tarvitsevat

olla erillisellä vuokrasopimuksella jokainen sitten on nämä perheelliset opiskelijat joilla tässä muutoksessa keskimääräinen menetys on kaksikymmentäseitsemän euroa kuukaudessa ja noin neljäkymmentä euroa kahden huoltajan perheessä ja heitä ajatellen huoltajakorotus on tärkeä että tämä toteutetaan sitten opintotuki ja asumistukimuutosten yhteydessä

yleistä asumistukea koskevan muutoksen yhteydessä ympäristövaliokunta on todennut täällä lausumaehdotuksessaan että eduskunta edellyttää että uudistuksen vaikutuksia perheellisten opiskelijoiden toimeentuloon seurataan ja sen perusteella arvioidaan mahdolliset lainsäädännön uudistamistarpeet esimerkiksi opintorahan huoltajakorotus tämäkin on hyvä mutta itse asiassa sivistysvaliokunta on sitten opintotukea koskevassa esityksessä tehnyt lausuman että että edellyttää että hallitus harkitsee tämän huoltajakorotuksen käyttöön ottamista osana opintotukea ja tästähän myös hallituspuolueet ovat ottaneet kantaa että tämä tulee käsitellä ensi kevään budjettiriihen yhteydessä ja kun nämä opintotukeen kohdistuvat muutokset tulevat sitten ensi vuoden elokuussa voimaan niin tässä on vielä ensi keväänä hyvinkin aikaa käsitellä tämä asia ja myöskin sitten todeta että jos vielä joitakin muita muutoksia tarvitsee tehdä tässä opintotuki ja yleisen asumistuen muutosten yhteydessä niin korjataan nämä valuvirheet mitä tässä muutosten yhteydessä tulee ja korjataan

herra puhemies jään odottamaan ja tulen kättelemään jos näin tulee tapahtumaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kahdeksantoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tiedän että on myöhä mutta aion puhua tästä esityksestä vähän pitempään koska tämä on tärkeä kokonaisuus ja esitys on nyt ensimmäisessä käsittelyssä hallitus tavoittelee tällä lakiesityksellä turhien ja päällekkäisten normien purkamista koulutuksen saralla normien purku on sinänsä kannatettava tavoite silloin kun sillä tavoitellaan byrokratian keventämistä ja päällekkäisten sääntöjen karsimista tässä kyseisessä esityksessä iso osa velvoitteista liittyy kuitenkin opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelijahuoltoon siksi kaikkia muutoksia on harkittava tarkasti jotta normien purku ei johda opiskelijahuollon tason laskuun tai opiskelijoiden oikeusturvan vaarantumiseen hallituksen esityksessä yksi keskustelua herättänyt osa on toisen asteen rehtoreiden toimivallan lisääminen niin että heillä olisi valta erottaa opiskelija määräajaksi tällä hetkellä määräaikaisesta erottamisesta päättää monijäseninen toimielin tämä käytäntö on kouluissa koettu kankeaksi ja hitaaksi ja se on muun muassa vaikeuttanut kiusaamistapauksiin ripeästi puuttumista toisaalta erottamisessa on kyse opiskelijan kannalta todella rajusta kurinpidollisesta päätöksestä hallituksen esityksessä esitettiin toimivallan lisäämistä rehtoreille niin että rehtori olisi saanut oikeuden päättää erottamisesta enintään vuodeksi tätä esitystä kritisoitiin monissa lausunnoissa siitä että opiskelijan oikeusturva heikkenee merkittävästi olen henkilökohtaisesti tyytyväinen siihen että sivistysvaliokunta lyhensi määräaikaa kolmeen kuukauteen se luo merkittävästi paremman tasapainon opiskelijan oikeusturvan kannalta on kuitenkin ongelmallista että valiokunnan enemmistö päätyi sisällyttämään mietintöön lausuman siitä että ministeriön on syytä harkita muun muassa jälki istunnon suorittamista osana oppivelvollisuutta sekä perusopetuksen rehtorin oikeutta erottaa oppilas lyhyeksi määräajaksi on kyse vielä nuoremmista oppilaista jotka ovat myös oppivelvollisuuden piirissä oppivelvollisuuden piirissä olevan opiskelijan määräaikainen erottaminen on siten nähtävä vielä rajumpana kurinpidollisena toimenpiteenä joka vaikuttaa myös opiskelijan lakisääteiseen oikeuteen saada opetusta siksi en kannata toimivallan lisäämistä perusopetuksen puolella enkä pidä perusteltuna tällaisen lausuman sisällyttämistä mietintöön arvoisa puhemies toinen epäkohta valiokunnan mietinnössä on kuraattorien kelpoisuusehtoja koskeva osa jostain syystä valiokunnan enemmistö päätyi valiokuntakäsittelyvaiheessa väljentämään koulukuraattorien kelpoisuusehtoja merkittävästi suhteessa hallituksen esitykseen joka sekin tarkoitti väljennystä kelpoisuusehtoihin aiempaan käytäntöön verrattuna kuraattorit ovat keskeisessä roolissa opiskelijahuollon moniammatillisessa työssä työntekijöiden osaamisella ja koulutuksella on opiskelijoiden kohdalla aivan yhtä iso merkitys kuin kaikkien muiden väestöryhmien kohdalla sille miten hyvin varhainen tuki toteutuu erityisesti sosiaalialan ja sosiaalityön tuntemuksella on nuorten kanssa tehtävässä työssä ja opiskelijahuollossa suuri merkitys kuraattorien kelpoisuusehtoja on väljennetty viime vuosien aikana kun ennen vaadittiin kuraattoreilta sosiaalityöntekijän pätevyyttä muutettiin kelpoisuusehtoja viime kaudella niin että jokaisessa kunnassa on oltava yksi sosiaalityöntekijän pätevyydellä työskentelevä kuraattorien kelpoisuudesta säädetään tällä hetkellä muuten niin että kuraattorina voi toimia vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain kahdeksannen pykälän ensimmäisessä momentissa tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö eli käytännössä ammattikorkeakoulusta valmistunut sosionomi oppilas ja opiskelijahuoltolain säätämisen yhteydessä vuonna kaksituhattakolmetoista madallettiin toisin sanoen kuraattorin kelpoisuusvaatimusta sosiaalityöntekijästä sosionomiksi käytännössä näin ilmeisesti tehtiin perustellen sitä alan työvoimapulalla loppuvuodesta kaksituhattaviisitoista julkaistiin stmn soveltamisohje oppilas ja opiskelijahuoltolainsäädännöstä siinä oli yllättäen uusi linjaus kuraattorien kelpoisuusehdoista ohjeessa todettiin että kuraattorin tehtävään soveltuu myös alalle soveltuva yhteiskunta ja käyttäytymistieteiden korkeakoulututkinto johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön aineopinnot tämä on siis väljempi määritelmä kuin laissa mutta tämän soveltamisohjeen mukaan on tietääkseni kunnissa käytännössä tänä vuonna toimittu hallituksen alkuperäinen esitys jossa sosionomin tutkinnon suorittaneiden lisäksi olisi päteviksi katsottu myös soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet joilla on vähintään sosiaalityön aineopinnot tehtynä

viime kädessä työnantaja arvioisi työntekijän koulutuksen soveltuvuuden tehtävään valiokunta päätyi kuitenkin väljentämään kelpoisuusehtoja vielä hallituksen esitystä enemmän nostaen rinnalle myös henkilöt joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tehtävistä tai vastaavasta sosiaalialan tehtävästä

ole hyväksyttävissä enkä pidä perusteltuna kelpoisuusehtojen madaltamista niin että ei enää asetettaisi mitään koulutuksellisia vaatimuksia tehtävään lainkaan kyse on sosiaalialan ja nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittävästä työstä lopuksi arvoisa puhemies opiskelijahuolto on oleellinen osa kouluissa tehtävää moniammatillista työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi siksi tulee maakunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä varmistaa

arvoisa herra puhemies käytävä keskustelu kuraattoreista ei tietysti ole juurikaan nyt niin ajankohtainen kuin se oli viime kaudella jolloin näitä vaatimuksia siltä osin nostettiin jotka ovat kuraattoreina toimineet yli viisi vuotta mahdollistettiin sillä koulutuspohjalla joka normaalisti oli sosiaalityöntekijä

saivat pitää oman työnsä eli toimia kuraattoreina mutta tämän oman kokemuksensa perusteella vaihtaa työpaikkaa jolloinka heille edellytettiin sitten ammattikorkeakoulututkintoa sen lisäksi sitä vastoin samassa yhteydessä heiltä jotka olivat olleet kaksi vuotta tai vähemmän kuraattorin tehtävässä samalla kokemuksella edellytettiin siirtymäajan jälkeen ammattikorkeakoulututkintoa ja tilanteessa jossa aikuiskoulutuspaikkoja ei suomessa ollut niin että työpaikalla olisivat nämä henkilöt voineet pätevöityä ammattikorkeakoulututkintoon seinäjoella muutama paikka oli näille aikuisopiskelijoille

ihan muutama asia tähän mietintöön liittyen ensinnäkin aivan niin kuin täällä edustaja andersson totesi on todella tärkeää että sote uudistuksessa oppilashuoltoon liittyvät kysymykset saavat pysyä siellä kuntatasolla ja lähellä koulua koska nämä ihmiset työskentelevät niin koulukuraattorit kuin koulutervey denhoitajat ja muut oppilashuollossa mukana olevat juuri koulumaailmassa ja oppilaitten kanssa joten näitten erottaminen hallinnollisestikaan jonnekin maakunnallisille sote alueille tuntuisi hyvin kummalliselta ratkaisulta sitten lukion yksikköhintoihin tässä on huomattava se että meillä tällä hetkellä suomessa lukiossa tapahtuu valtavan suurta alueellista eriytymistä ja aika monessa kunnassa järjestetään niin sanottuja puolikaskursseja oppilaille koska säästetään siellä missä tavallaan vähiten on kärsijöitä elikkä esimerkiksi erilaisten kielten valinnaisten ryhmien oppilaat saattavat joutua siihen tilanteeseen että heillä on puolet siitä kurssista lähiopetusta ja toisen puolen he saavat sitten itsekseen opiskella ehkä jonkun reaaliaineen kohdalla tämän vielä ymmärtäisi mutta silloin kun puhutaan vaikkapa kielten ääntämisestä tai tai muutoin vähän harvinaisempien harvinaisempien kielten opiskelusta niin tuntuu että tässä kyllä oppilaat asetetaan hyvin eriarvoiseen asemaan riippuen mistä päin suomea tulevat kuinka varakkaasta kunnasta ja mistä kunta lähtee sitten näitä säästöjä hakemaan tietysti siellä taustalla ovat nämä hallituksen yksikköhintoihin liittyvät säästötoimenpiteet kurinpidollisiin toimenpiteisiin on hyvä että valiokunnassa on otettu siihen kantaa ja todettu että tätä tulee nyt varmasti selvittää kokonaisuutena ja miettiä sitä mutta kaiken kaikkiaankin täytyy sanoa että koulumaailmassa tänä päivänä tapahtuu kyllä hyvin monenlaista kiusaamista ja se liittyy aika paljolti myöskin uusiin teknisiin apuvälineisiin ja somessa olemiseen

arvoisa puhemies aivan kuten tässä edellä on kuvattu niin on erityisen tärkeää että oppilashuolto jää kuntiin myös sote uudistuksen jälkeen ja se että kuraattorien pätevyydestä pidetään pidetään huolta kuraattorien suositeltu oppilasmäärä tulisikin muuttaa samaksi kuin psykologien ja seurata sitä että nämä toteutuvat ilmeisesti tätä kuraattorin

heikentämistä on perusteltu ainakin osittain sillä että kuraattorien saatavuuteen liittyy mahdollista vajetta mutta se tulisi sen sijaan korjata sillä että koulutuspaikkoja lisätään kuin sillä että kelpoisuutta väljennetään sitten tämä yksi iso kysymys mikä tässä nousee on rehtorien toimivallan lisääminen se kuka saa erottaa oppilaan koulusta on hyvä muistaa että kolme kuukauttakin on valtavan pitkä aika nuorelle ja sillä voi olla kyllä merkittäviä vaikutuksia nuoren tulevaisuuteen luoden riskin myös syrjäytymiselle silloin kun tästä nykyisessä järjestelmästä missä on kuitenkin useampijäseninen toimielin siirrytään yhden henkilön tekemään päätökseen niin niin oppilaan oikeusturva kyllä vaarantuu vaarantuu ja on

hämmästyttävää jos luodaan sellaisia tilanteita että että käytännössä tämä oppilaan oikeusturva varmistettaisiin ensisijaisesti tuomioistuimessa koska valittaminen päätöksestä onnistuu vain hallinto oikeuteen paljon puhutaan siitä että kuria pitäisi kouluissa lisätä mutta kaikkein tärkeintä olisi kiusaamiseen puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja huolehtia ennalta ehkäisevistä toimista sen suhteen siinä vaiheessa kun joudutaan kurinpidollisiin toimiin niin ollaan kyllä jo todella jälkijunassa

aamu aamu sarastaa keskityn ihan olennaiseen kahteen asiaan toinen on jo keskustelussa vahvasti tullut esille tämä kuraattorien pätevyys ja

sosialidemokraattien vihreiden vastalauseessahan kokouksesta oli hyvän työesteen vuoksi silloin poissa vasemmistoliiton edustaja valiokunnan jäsen li andersson joka nyt esitti tämän vastalauseemme mukaisen muutosesityksen jota kannatan todetaan näin on syytä todeta että oppilaan perusoikeutta saada laillistetun sosiaalialan ammattihenkilön palveluja ja tietoa sosiaalipalveluista oppilaitoksissa ei saa heikentää niin kuraattori kuin vastaava kuraattorikin joutuvat molemmat kohtaamaan vaikeasti oireilevia ja huonoissa olosuhteissa eläviä lapsia ja nuoria tämän vuoksi on tärkeää että jokaisella kuraattorin tehtävissä toimivalla on riittävä kelpoisuus eli soveltavien korkeakouluopintojen ohella myös sosiaalityön aineopinnot ovat tarpeelliset emme siis todellakaan hyväksyneet sitä että kun hallituksen esitys jo loivensi näitä pätevyysvaatimuksia niin niitä vielä sitten höllennettiin

käynyt meille toinen asia sitten liittyy tähän lausumaesitykseen joka tuli jossain määrin puskista aivan valiokuntatyöskentelyn loppuvaiheessa toki asiaan oli oli viitattu mutta mielestämme sivistysvaliokunta ei riittävän perusteellisesti käynyt lävitse sitä että peruskoulun oppivelvollisuuskoulun rehtorin oikeutta erottaa oppilas hyväksyttäisiin siis me olimme ja olemme sitä mieltä että oppivelvollisuuskoulun tehtävä on antaa ne kasvatukselliset ja tiedolliset taidot jotka peruskoulun tehtävään kuuluu

kantaa kokouksessaan vuonna kaksituhattakolmetoista sivistysvaliokunnan mietintö numero kymmenen valiokunta toteaa että jälki istuntojen suorittaminen ei kuulu oppivelvollisuuden suorittamiseen vaan vain opetus ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamatta jääminen voi olla esteenä seuraavalle luokalle siirtymisessä tai päättötodistuksen saamisessa

kun on annettu ymmärtää että peruskoulun päättää muutamia lapsia niin että heillä on kymmeniä joillakin jopa satoja jälki istuntoja suorittamatta

ovatko nyt sitten rehtori ja eri toimielimet ajan tasalla jos annetaan lasten vain kerätä uudestaan ja uudestaan suorittamattomia jälki istuntoja ja minä vastaan että eivät ole tietäen kuitenkin sen että tämän päivän koulujen ongelmat eivät ole helppoja

näitä tavallaan kurinpitovälineitä pitää myös aktiivisesti käyttää eikä seurata katseella mikä ratkaisu se on jos me lapsen koulusta rehtorin päätöksellä

lopetan tähän

arvoisa puhemies ennen kaikkea nyt näihin kuraattoreihin ja koulupsykologeihin sen verran ottaisin kantaa että ollut sivistysvaliokunnassa käsittelemässä kokemus reaalimaailmasta on se että esimerkiksi meillä kainuussa jo maakunnallisen soten myötä koulupsykologit ovat toimineet soten alla ja maakunnallisesti siellä on pidetty hyvänä sitä se on myös yksi mahdollinen vaihtoehto että että on maakunnallinen työnantaja soten alla toimivat koulupsykologit kokevat tämän yhteistyön hyvänä ja he ovat silti tiiviissä yhteistyössä koulujen ja kuntien kanssa siinä työyhteisössä toimien näitä koulupsykologeja on myös saatu paremmin rekrytoitua kun tiedämme että heistä on merkittävä pula tiedämme myös että koulupsykologien kesken esimerkiksi valtakunnallisesti on tästä erilaista näkemystä mutta kun monessakaan maakunnassa ei nyt juuri ole tätä kokemusta muualla kuin kainuussa tällä hetkellä ja siellä on tästä ollut positiivisia kokemuksia niin en myöskään rajaisi tiukasti sitä että mikä se on tämä mahdollinen työantaja sitten mikä mihinkin alueelle parhaiten sopii kainuussa on sopinut se että siellä on on ollut tämä kainuun sote työnantajana ja he ovat toimineet siinä sitten niin kuin työntekijänä siinä yhteisössä silti tiiviissä yhteistyössä kuntien ja koulujen kanssa kuraattorien osalta on todettava että täällä esityksessähän on todettu tästä kuraattorien osaamisesta että asiantuntijakuulemisessa tuli esille että käytännössä muun soveltuvan tutkinnon suorittaneiden kuraattorien osaamisesta on yhtä hyviä kokemuksia kuin vaativan sosiaalialan koulutuksen saaneiden tekemästä työstä ja tähän tähän viitaten ja kokemuspohjaan perustuen näitä pätevyysvaatimuksia muutetaan jotta saataisiin riittävä määrä näitä auttavia ihmisiä nuorten lähelle

puhemies varmuuden vuoksi vielä että kannatan edustaja li anderssonin ehdotusta siitä että lakiehdotukset hyväksytään muuten valiokunnan mietinnön mukaisina paitsi neljännen lakiehdotuksen seitsemäs pykälä poistetaan ja samoin lausumaehdotus hylätään siis kannatan tätä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

puhemies kello on pian neljä joten vain muutama ajatus perustulokokeilusta lähtökohtaisesti kannatan perustulokokeilun suorittamista ja sosiaaliturvan muuttamista osallistavaksi ja työhön kannustavaksi kuten tietysti myös byrokratian vähentämistä ja etuusjärjestelmän yksinkertaistamista näitä tavoitteita ei kuitenkaan pystytä nyt esitetyllä mallilla saavuttamaan laajasti toteutettuna tämä perustulokokeilu on epärealistinen se toisi yhdentoista miljardin euron alijäämän mallilla ei voida kunnolla selvittää perustulon työllisyysvaikutuksia eikä koeasetelmaa voida myöskään kutsua kunnolla edes perustulokokeiluksi se ei pura kannustinloukkuja kaiken kaikkiaan sanottakoon nyt esitettävään kokeiluun suhtauduttiin erittäin kriittisesti myös monissa valiokuntaan tulleissa lausunnoissa ja asiantuntijalausunnoissa tullut viesti osoitti selkeästi että nyt ehdotetulla kokeilulla ei saada

vastauksia niihin kysymyksiin jotka ovat välttämättömiä perustulon laajemmalle toteuttamiselle voikin kysyä miksi näin ollen toteuttaa koe jonka lähtöasetelmien perusteella jo voidaan todeta että kokeen käytännön hyöty on pieni eikä se pysty edes teoriassakaan lähtökohtaisestikaan vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin kd on jo aiemmin esittänyt kannustavan perusturvan mallia isossa britanniassa käytössä oleva ja siellä jo laajennettu universal credit malli on malli joka sovittaa yhteen sosiaaliturvan ja palkan niin että työn vastaanottaminen on aina kannustavaa sen takia tulenkin esittämään että hallituksen esittämä perustulokokeilumalli hylätään ja että hallitus kiirehtii kansallisen tulorekisterin toteuttamista jotta voidaan myöhemmin toteuttaa kehittyneemmät mallit

ja negatiivisen veron malli joista saadaan todellista hyötyä

arvoisa puhemies toisessa käsittelyssä kd tulee tosiaan esittämään tämän hallituksen esityksen hylkäämistä ja myöskin sitten lausumaa joka liittyy siihen että olisi järkevää tässä tilanteessa odottaa sinne vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista kun saadaan tuo kansallinen tulorekisteri aikaiseksi ja silloin päästään kokeilemaan sellaisia perustulomalleja jotka ovat oikeasti kannustinloukkuja purkavia ja jotka ovat myöskin sitten selkeästi henkilöitten elämäntilannetta parantavia kristillisdemokraattien oma malli tässä kuten edustaja tanus täällä jo aiemmin mainitsi tämä universal credit malliin pohjautuva kannustava perusturva jossa todellakin sosiaaliturvaetuudet ja myöskin sitten palkkatulo sovitetaan yhteisessä ajantasaisessa tulorekisterissä yhteen ja kun huomioidaan verotus ja sitten myöskin näitten sosiaalietuuksien pienentyminen niin työn vastaanottamisesta jää aina enemmän käteen kuin mitä mitä sitten menettää näitten sosiaaliturvaetuuksien ja verojen mukana todellakin tämä on isossa britanniassa ollut kokeilussa ja se on tuottanut siellä hyviä tuloksia ja siinä mielessä on harmillista että hallitus nyt pistää sitten kaksikymmentä miljoonaa tällaiseen kokeiluun joka ei tule monestakaan eri syystä antamaan luotettavaa kuvaa siitä miten tämä tällainen perustulomalli toimii ja minkälaisia vaikutuksia sillä on oikeastaan nyt ihan viime aikoina on herännyt keskustelu vielä siitä tilanteesta että tähän

liittyy tämmöinen aika kummallinen koeasetelma tuossa sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössähän todetaan että kohderyhmään valittu henkilö ei voi kieltäytyä kokeiluun osallistumisesta sen sijaan hän on vapaa valitsemaan jatkaako hän työvoimahallinnon asiakkaana ja hakeeko työttömyysetuutta vaiko ei

musta pekka saattaa jäädä käteen sitten kun kun tämän kokeilun piiriin tulee vattin ylijohtaja anni huhtala on arvioinut että tämä lapsikorotusten puuttuminen jos ei näitä ymmärrä hakea pitkälti mitätöi kokeen lapsiperheiden osalta ja samaa on myöskin todentanut nordean yksityistalouden ekonomisti olli kärkkäinen ja myöskin sitten työelämä ja tasa arvovaliokunnan puheenjohtaja tarja filatov on jo julkisuudessa arvioinut että tästä syystä todennäköisesti perheelliset rajautuvat tämän kokeilun ulkopuolelle ja siinä mielessä tuntuu harmilliselta että hallitus on tosiaankin lähtemässä nyt sentyyliseen kokeiluun ja viemään sentyylistä kokeilua eteenpäin jossa jo lähtökohtaisesti on näin suuria ristiriitoja ja myöskin että ihmisen elämäntilanne saattaa tämän kokeilun piiriin joutuessa huonontua siitä mitä tällä hetkellä on toivoisinkin että täällä vielä eduskunta vakavasti pohtisi voimmeko me todella velvoittaa ihmisiä osallistumaan tämäntyyppiseen kokeiluun joka saattaa jättää heidän elämäntilanteensa nykyistä heikompaan ja niin kuin tuolla totesin toisessa käsittelyssä tulemme sitten esittämään nämä kdn hylkäysvaihtoehdot ja myöskin sitten lausuman

arvoisa puhemies tällä perustulokokeilulla halutaan arvioida miten sosiaaliturvaa voitaisiin uudistaa ja ja miten työn tekemiseen liittyviä kannustinloukkuja voidaan pienentää ja vähentää kuitenkin nyt tässä hallituksen esityksessä perustulokokeilusta on paljon sellaisia ongelmia joista jo nyt oikeastaan voi sanoa että että

näiden asioiden testaamiseksi tämä malli ei ole kovinkaan hyvä itse tässä valiokunnan lausunnossakin todetaan että esimerkiksi näitten kannustinloukkujen vaikutusten selvittämiseksi tämä rajaus hallituksen esityksessä on on erittäin ongelmallinen me vihreät olemme sitä mieltä että perustulon kokeileminen on välttämätöntä mutta kun sitä kokeillaan se pitäisi tehdä niin että me todellakin saamme siitä sitten jatkoselvityksen kannalta yleistettävää ja käyttökelpoista tietoa

tämä kokeilujoukkokin on todella vähäinen me vihreät olemme sitä mieltä että perustulo ansaitsisi ansaitsisi mahdollisimman hyvän kokeilun ja silloin siitä pitää tehdä riittävän kattava ja laadukas ja siihen kokeiluun täytyy myös varata riittävästi aikaa tämä kaksi vuotta mikä on esitetty tässä hallituksen mallissa ei ole siihen riittävä niinpä me esitämmekin että tämä lakiehdotus hyväksytään muutettuna lakialoitteen satakolme mukaisesti eli otetaan tämä lakialoite satakolme kautta tämän kokeilun pohjaksi tässä tässä kokeilussa kestoa laajennettaisiin kaksivuotisesta

esitämme siihen myös kymmenen miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta jotta tämä voidaan tehdä kokeilun otantaa laajennetaan sekä määrällisesti että laadullisesti näin me saamme mukaan ihmisiä erilaisista elämäntilanteista erilaisissa työmarkkinatilanteissa huomattavasti taustoiltaan laajemmin valikoitunutta ja tilanteiltaan monipuolisemman joukon ihmisiä tällöin myös nämä tulokset joita kokeilusta voidaan saada vastaavat enemmän sitä todellisuutta millaisia vaikutuksia perustulolla voisi olla ihmisen käyttäytymiseen sen takia tässä meidän mallissamme tässä kokeilussa olisi työttömien lisäksi myös pienituloisia palkansaajia pienituloisia yrittäjiä freelancereita ja itsensätyöllistäjiä erillisellä erillisellä asetuksella voitaisiin säätää sitten sosiaaliselle asemalle työmarkkina asemalle sekä tulolle ja varallisuudelle erilaisia edellytyksiä mutta tässä tässä meidän mallissamme pystyisimme laajentamaan todellakin tätä kokeilua kolmevuotiseksi ja saisimme kokeiluun

henkeä mukaan jolloin puhutaan jo sen sen suuruisesta joukosta että varmasti voidaan saada myös yleistettäviä tuloksia yksi merkittävä ero tässä meidän mallissamme on se että me lisäisimme tähän kokeiluun tämän puuttuvan verotuselementin joka tekisi kokeiluasetelmasta realistisemman realistisemman ja vähentäisi myös kustannuksia olisi keskeistä saada kokeilussa kerättävät verot palautettua kokeilubudjettiin näin se myös muistuttaisi sellaista järjestelmää mikä olisi olisi myös hinnaltaan toteuttamiskelpoisempi ja mikä vastaisi kaiken kaikkiaan enemmän todellisuutta kuin tämä hallituksen nyt esittelemä perustulokokeilumalli arvoisa

herra puhemies kannatan tätä edustaja mikkosen esitystä todettakoon että jos näitä resursseja jostain halutaan hakea niin uskoisin että puhemieskin voisi kannattaa vaikka sitä että vähennettäisiin rahoja hieman tuosta päästökauppakompensaatiosta jonne nyt on kuitenkin kaavailtu neljäkymmentä miljoonaa niin saataisiin sieltä lisää resursseja toteuttaa kunnollinen perustulokokeilu joka tulee muuttamaan ajattelutapaa jos me siinä onnistuisimme niin se olisi varmasti hyvä edellytys menestykselle suomessa tässä vaiheessa toivotan oikein hyvää yötä ja kiitos päivästä

puhemies on todella harmi että tätä periaatteessa ja käytännössä erittäin tärkeää hallituksen esitystä perustulokokeilusta käsitellään nyt aamulla kymmentä yli neljä olen tämän neljätoista tuntia kestäneen istunnon aikana lukenut tämän sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön koskien perustulokokeilua ja tuloverolain ennakkoperintälain muutosta koko laajan mietinnön lävitse se kyllä kertoo sen kuinka vaikeasta ja moninaisesta esityksestä ja kokeilusta on kysymys en käy sitä nyt tietystikään tähän kellonaikaan sen enemmän lävitse pari kolme reunamerkintää vain tähänhän voisi suhtautua varsin kriittisesti mutta on tämä tyhjää parempi koska me kaikki tiedämme että lähitulevaisuudessa ja pitkällä pitkällä aikavälillä ajateltuna tietyn tyyppisillä perustulomalleilla on kiistatta objektiivista kysyntää ehkä yhteiskunnallisen tasa arvon

ja sosiaalisen osallistumisen näkökulmasta no tämän kokeilun lyhyt aika kaksi vuotta on tietysti ongelmallinen sitten eräs sellainen yksityiskohta joka minua on kiinnostanut perustulo ja kansalaispalkkakeskustelun aikana on se että tässä hallituksen esityksessä on ikäraja kaksikymmentäviisi viiva viisikymmentäkahdeksan vuotta minä olen itse suhtautunut erittäin varauksellisesti ja kielteisesti siihen että minkäänlainen kansalaispalkka tai perustulokokeilu kohdentuisi siis nuoriin

on mielestäni liian liian alhainen sitä nyt tässä yhteydessä en en lähde sen enemmän perustelemaan tämä ehdotettu osittaisen perustulon malli joka korvaa työmarkkinatuen ja työttömyysturvan peruspäivärahan sitten se nettomäärä viisisataakuusikymmentä euroa kuukaudessa ja että sitten ei aiheudu heikennyksiä jos ottaa töitä tai jos saa lisäansiotuloja niin se ei leikkaa tätä on mielenkiintoista nyt sitten nähdä mutta aivan niin kuin tässä mietinnössä todetaan kyllähän niitten johtopäätösten suhteen sitten kahdentuhannen hengen kohderyhmän kautta kaksi kaksi vuotta ja näin saa olla vähän ihan tieteellisessäkin mielessä aika tarkka ja huolellinen seurataan mielenkiinnolla

arvoisa puhemies tästä perustulokokeilusta on mukava kuulla myös kannustavia puheenvuoroja ja ja erilaisia esityksiä mallin toteuttamiseksi sinänsä ollaan yhtenäisesti sitä mieltä että asiaa on kuitenkin hyvä kokeilla köyhyystutkija heikki hiilamo eli helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori on pitänyt tätä asiallisena ja hyvänä kokeiluna ja tällä on hyvä aloittaa perustuloa kohti eteneminen hän on todennut nimenomaan että on hyvä tästä aloittaa ja ja laajentaa sitten kokeilua nyt kokeillaan nimenomaan työttömiä koskevaa perustuloa ja sitten tätä voitaisiin laajentaa myöhemmin opiskelijoihin tällä hetkellähän meillä esimerkiksi on jo olemassa eläkeläisen perustulo eli takuueläke perustulohan siis koostuu erilaisista osista se ei ole mikään yksittäinen järjestelmä nyt näitä hyviä kokemuksia sitten saadaan ennen kaikkea tärkeintähän on se että etsitään keinoja työssäkäynnin lisäämiseen ja siksi työttömät ovat tässä nyt ensimmäisenä ja heiltä tämä sanktio nyt sitten poistuu eli aina aina kannattaa töitä ottaa vastaan tähän tähdätään tietysti malli ei ei ole valmis ja perustulosta voidaan saada selkoa vasta sen jälkeen kun tosiaan näitä ideoidaan ja näitä konkreettisesti kokeillaan sen jälkeen kun kokeilua on kokeilua on toteutettu voidaan valita sopivaa sopivaa mallia ja miettiä sitten eteenpäin mutta tärkeintä on se että lähdetään liikkeelle ja päästään puheista tekoihin monen vuosikymmenen keskustelun jälkeen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista

asia käsittelyn pohjana on

sivistysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies tämä erinomaisen hyvin valmisteltu ja hyvä hallituksen esitys olisi ansainnut laajemman ja perusteellisemman keskustelun lain ykköskäsittelyssä enkä rupea sitä nyt tässä ikään kuin korvaamaan kaksi asiaa kuitenkin haluan nostaa tästä esille tämän lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät on modernisoitu tähän päivään ja isänmaamme tulevaisuutta ajatellen lain tavoite on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin lukemiskulttuuria ja ja monipuolista lukutaitoa yleisten kirjastojen tehtävien yhteydessä tarjota tiloja oppimiseen harrastamiseen työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua

sinne lisättiin ihan pykälätasolle se että koulukirjastojen roolia niin kouluissa päiväkodeissa kuin muissakin pitää pitää lisätä ja vahvistaa ja ja pidimme sitä erittäin tärkeänä valiokunta korostaa päiväkotien koulujen ja oppilaitosten yhteistyötä kirjastojen kanssa ja sitten ehdotamme tähän liittyvää pykälämuutosta joka varmaan sitten ohjaa kuntatasolla koulujen toimintaa nykyistäkin aktiivisemmin kirjastopalvelujen käyttämiseen että näin